lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan

arvoisa rouva puhemies pelastustoimen voimavarojen käytön tehostaminen sekä palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen edellyttävät pelastustoimen ja sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointia
hyvät edustajat pyydän siirtämään nämä muut keskustelut salin ulkopuolelle nyt täällä on ministeri risikon
pelastustoimen organisoiminen sosiaali ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamisen kanssa yhdenmukaisen aluejaon ja järjestämismallin pohjalta on välttämätön koska sillä turvataan pelastustoimen mahdollisuus jatkossakin tuottaa ensihoitotehtäviä ja ensivastetehtäviä sen mukaan kuin sosiaali ja terveystoimen viranomaisten kanssa erikseen sovitaan

palvelujen tuottamisessa voitaisiin nykyiseen tapaan käyttää apuna sopimuspalokuntia ja muita pelastusalalla toimivia yhteisöjä tavoitteena myös on että pelastuslaitokset voivat jatkossakin hoitaa pelastustoimen ohella myös ensihoito ja ensivastetehtäviä pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyöllä turvataan synergiaedut sosiaali ja terveystoimen ja pelastustoimen kesken pelastuslaitosten hoitaessa ensihoito ja ensivastetehtäviä voidaan niihin ja pelastustehtäviin käyttää samaa asemaverkostoa samoja tukitoimintoja osin samaa henkilöstöä samoja toimintamalleja ja yhteisiä harjoituksia sekä yhteistä vara ja suuronnettomuusvalmiutta

mahdollisesti havaitut puutteellisuudet korjataan pelastustoimen järjestämisen ja tuottamisen sekä maakuntien alueelliseen yhteiseen varautumiseen kuuluvien tehtävien lainmukaisuuden valvonta ja siihen liittyvä ohjaus kuuluisi puolestaan perustettavalle valtion lupa ja valvontavirastolle laissa säädettäisiin neuvottelumenettelystä jossa sisäministeriö ja maakunnat neuvottelisivat vuosittain pelastustoimen palvelujen toteuttamisesta neuvottelujen tarkoituksena olisi ohjata pelastustoimen ja sen palvelujen kehittämistä sekä edistää pelastustoimen

valtakunnallisesti yhdenmukaista järjestämistä yhteenvetona totean että tämä on osa maakuntahallintoa ja osa osa tätä palvelurakenneuudistusta päädyimme tähän maakunnalliseen jakoon johtuen siitä että myös sosiaali ja terveydenhuolto menee maakuntien järjestettäväksi tavoitteena on että huolimatta siitä että kustannuksen hillintä on tavoitteena pystyisimme säilyttämään myöskin lähipalveluina pelastustoimen palvelut kiitos

arvoisa rouva puhemies

ja eräitten muitten ammattihenkilöitten kanssa samalle tasolle tämä kertoo siitä että kansalaiset luottavat meidän pelastustoimeen arvostavat sitä ja ovat valmiita tukemaan sen kehittämistä nyt toteutettava uudistus on osa maakunta sote uudistusta niin kuin ministeri täällä totesi haluan kuitenkin todeta sen että pelkkä pelastuslaitosten määrän vähentäminen kahdestakymmenestäkahdesta kahdeksaantoista ei tee tästä varsinaista uudistusta sehän koskisi silloin vain pohjois pohjanmaata ja ja uuttamaata vaan sisältö ratkaisee tiedän sen että sisäministeriössä on paljon työryhmiä joissa mietitään millä tavalla pelastustoimea kehitetään hyvä niin aikaisempi pelastusalan uudistushan oli todella merkittävä jolloin kunnallisesta pelastustoimesta siirryttiin alueelliseen toimintaan toimintaan ja perustettiin nämä kaksikymmentäkaksi pelastuslaitosta mielestäni tämä järjestelmä on toiminut varsin hyvin nyt kun maakunnissa valmistellaan tätä maakuntahallinnon toteuttamista haluan kiinnittää huomion siihen että kun maakuntien koko budjetti yhteenlaskettu budjetti oli viime vuonna noin seitsemäntoista pilkku kahdeksan miljardia euroa ja siitä sote menot seitsemäntoista pilkku kolme miljardia niin pelastustoimen osuus oli neljäsataakolmetoista miljoonaa toivon että näissä valmisteluryhmissä kuitenkin annettaisiin tälle pelastustoimen organisoinnille ja toteutukselle riittävän vahva rooli koska kyse on todellakin sisäisen turvallisuuden kannalta tärkeästä kokonaisuudesta hallitusohjelmassa sovittiin että että pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota johtamista vahvistetaan ja muutoinkin hyvien käytäntöjen ulottamista kaikkialle maahan lisättäisiin me tiedämme kaikki tämän sopeuttamistarpeen kaikilla hallinnonaloilla on olemassa myöskin pelastustoimen osalta sen takia on tärkeää että näissä valtakunnallisissa kehittämishankkeissa onnistutaan koskevat ne sitten ictä tukipalveluita hankintoja johtamisjärjestelmiä tai koulutusjärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä tämä sen takia ettei käy niin että maakunnissa joudutaan tekemään sopeuttamistoimia niin että operatiivinen toiminta

joutuisivat eriarvoiseen asemaan huomattavalla tavalla arvoisa puhemies sitten muutama sana sopimuspalokuntatoiminnan merkityksestä meillä suomessa on seitsemänsataayhdeksän sopimuspalokuntaa joissa on kolmetoistatuhattaneljäsataa hälytyskelpoista sopimuspalokuntalaista vastaavasti ammattihenkilöstöä meillä on neljännentuhannennen

yli kuuteenkymmeneen prosenttiin näistä hälytyksistä jos suomen pinta alaa ajatellaan niin peräti yhdeksänkymmentä prosenttia suomen pinta alasta on sopimuspalokuntien päävastuulla ja neljäkymmentäkuusi prosenttia suomalaisista asuu näissä kunnissa tällä haluan painottaa sitä kun ministerikin on paikalla että on tärkeää että tämä hallitusohjelman kirjaus sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisestä johtaa käytännön toimintaan ja tuloksiin niin että meillä säilyvät elinvoimaiset sopimuspalokunnat koko maassa niihin saadaan uusia ihmisiä ja pystytään pitämään motivaation taso korkeana ja hyvä yhteistyö myöskin pelastuslaitosten kanssa sehän on paikoin mielestäni erittäinkin hyvää ja olemme kiinnittäneet kaikki siihen huomiota että ilman tätä sopimuspalokuntatoimintaa me emme pysty turvaamaan riittävää riittävää

arvoisa

tämä hallituksen esitys joka koskee pelastustoimen järjestystä joka järjestetään myös näiden kahdeksantoista maakunnan hallinnon alaisuuteen lyhyesti sanottuna rouva puhemies mielestäni tämä on tarkoituksenmukainen järjestely kun kerran tähän kahdeksantoista maakunnan malliin mennään tässä pyritään myös vahvistamaan valtion ohjausta

sehän on ollut hiukan ongelmallista kun pelastustoimi on ollut ikään kuin kuntajohtoista ja kuntien käsissä ja ne ne ohjauskeinot ja vaikuttamiskeinot ministeriöstä käsin ovat välillä hiukan heikoilta tuntuneet nythän tätä merkittävästi vahvistetaan ainakin henkilöstön puolesta sisäministeriössä kun hallinnollista henkilöstöä siirretään sisäministeriön pelastusosastolle tätä ohjaustehtävää varten mutta itselleni on kyllä vielä hiukan epäselvää tämän esityksen luettuani vahvistuuko tämä riittävässä määrin niin että voimme varmistua siitä että kaikkialla suomessa pelastuslaitosten toiminta on tasalaatuista ja ja että sitä pystytään tarkoituksenmukaisella tavalla myös ohjaamaan tässähän tavoitteena on myös se että pelastustoimen lähipalvelut säilyvät nykyisen kaltaisina vähintään nykyisen tasoisina tämä on erittäin hyvä tavoite jokaisen kansalaisen kannalta ajatellaanpa sitten tulipaloja tai ambulanssin tarvetta ensihoidon tarvetta niin kyllähän pelastuslaitokset pelastuslaitokset hoitavat sitä ihmisten kriittisintä avuntarvetta ja ja todellakin tämä jos mikä täytyy lähipalveluna säilyttää ymmärsin niin että myös paloasemaverkosto säilytetään nykyisen kaltaisena sen ehkä ministeri voisi vahvistaa että siitä ei olla leikkaamassa eikä sitä olla ohentamassa ja sekin on mielestäni hyvä ja tarkoituksenmukainen asia

ja sitten pohjanmaan pelastuslaitokseen yhdistetään keski pohjanmaalta pietarsaari luoto ja kruunupyy nämä muutokset ovat tietenkin alueita ja henkilöstöä ajatellen merkittäviä mutta taloudellisilta vaikutuksiltaan melko pieniä muistan että kun silloin viime vaalikaudella pohdittiin erilaisia malleja ja vaihtoehtoja ja muun muassa tämä viiden pelastusalueen mallihan on ollut ollut esillä niin palkkojen harmonisointikulut ovat olleet sellainen vaikea kysymys ne toisivat merkittäviä lisäkustannuksia tämän esityksen mukaan palkkojen harmonisointikustannukset ovat kaksi pilkku kolme miljoonaa euroa eli sen verran tarvitaan palkkarahaa lisää että tämä uudistus toteuttamaan

ja se on aivan hallittavissa oleva asia no se mikä tietysti on keskeistä tässä ratkaisussa on se että on kyllä tärkeää että pelastustoiminnan hallinnolliset rajat noudattelevat sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen rajoja koska pelastuslaitosten tehtävävolyymistä viiva kahdeksankymmentä prosenttia kohdistuu juuri ensihoitotoimintaan eli pelastuslaitokset hoitavat pääosin juuri tätä ensihoitoa sen takia on tärkeää että se on on todellakin sen saman hallinnon alaisuudessa ja tällä esityksellä ja ja ratkaisulla turvataan näitä synergiaetuja sosiaali ja terveystoimen ja pelastustoimen kesken

pelastustoimen järjestelmähän uudistui edellisen kerran vuonna kaksituhattaneljä monet meistä jotka olemme eduskunnassa olleet sitä aikanaan tekemässä muistavat siihen saakka jokaisella kunnalla oli oma pelastuslaitos tuo oli valtava uudistus se merkitsi siirtymistä yli neljästäsadasta kunnallisesta pelastuslaitoksesta kahteenkymmeneenkahteen alueelliseen pelastuslaitokseen

maltillisempaa verrattuna muihin kunnallisiin toimialoihin ja palvelutaso on erilaisilla mittareilla mitaten joillakin osa alueilla jopa jopa parantunut pelastustoimen tekemä työ on todellakin kansalaisten näkökulmasta äärimmäisen tärkeää ilman toimintavalmista hyvin varustettua pelastustoimea yhteiskunnan perustoimintoja ei voida turvata ja aivan niin kuin täällä edustaja antti rantakangas totesi suomalaiset luottavat siihen tutkitusti useissa tutkimuksissa ammattiryhmistä palomiehet nousevat aivan sinne kärkisijalle eli heihin heihin luotetaan se tietenkin kertoo siitä että pelastustoimi vastaa ihmisten henkeä ja terveyttä samoin kuin tietysti ympäristön ja omaisuuden turvallisuutta koskevista palveluista edustaja rantakangas otti täällä ansiokkaasti esiin

ja sitä ei mielestäni tässäkään yhteydessä todellakaan voi sivuuttaa sillä maamme pinta alasta noin yhdeksänkymmenen prosentin alueella sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustehtävistä eli meillä on noin viisitoistatuhattaviisisataa sopimuspalokuntalaista maassamme ja ilman tätä toimintaa pelastustoimintaa olisi suorastaan mahdotonta hoitaa erityisenä haasteena meillä tulevaisuutta ajatellen on se miten saamme nuoria ja hälytyskelpoisia jäseniä sopimuspalokuntiin väestön ikääntyminen muuttoliike tiukkenevat työelämän vaatimukset ovat nostaneet kynnystä hakeutua

vastaavan valmiustason saavuttaminen etenkin haja haja asutusalueilla

pelkkää ammattihenkilöstöä palkkaamalla olisi taloudellisista syistä käytännössä mahdotonta joten joten tähän järjestelmään täytyy joka tapauksessa panostaa mielelläni kuulisin myös ministeriltä kommentteja siitä että kun

ovat esittäneet erilaisia toiveita siitä millä tavalla millä tavalla heidän toimintakykyään ja vetovoimaisuutta tähän toimintaan voitaisiin parantaa niin onko näihin joitakin suunnitelmia ministeriössä olemassa

puhemies pelastustoimialueita uudistetaan ja tietysti on varmaan syytä pohtia sitä että alueet ovat toimivia ja yhdenmukaisia koko koko maassa niin hyvin kuin ne suinkin voivat olla meillä on osaava hyvä henkilökunta ja vapaapalokunnat huoli on kyllä siitä että sairaankuljetuksessa tietyillä alueilla matkat tulevat todella pitkiksi silloin kun on kiireellisistä kuljetuksista kyse silloin sairaanhoitopiirien pelastushelikopterit ovat tärkeässä roolissa ne kuuluvat stmn puolelle mutta

avasin nyt vastauspuheenvuorojen varausmahdollisuuden kun näytti että pyyntöjä tuli useampia

arvoisa puhemies on hyvä että pelastustoimea uudistetaan viitaten aikaisempiin puheenvuoroihin pelastustoiminta ensihoito on oikeastaan semmoinen verkosto mihin tulee palasia useista eri tahoista ja ja se muodostaa semmoisen turvaverkon joka sitten on

mukaan lukien nämä helikopterit ja vaikkapa meripelastus haluaisin nostaa myös sen esille että

mainittu sopimuspalokunta on pelastustoiminnassa tosiaan yhdeksänkymmentä prosenttia maapinta alasta mutta vastaavasti yhdeksänkymmentä prosenttia väkipeittoalueesta on sitten taas ammattilaisten alla joten tämä on semmoinen yhteenliittymä että niitä ei voi toisistaan oikeastaan erottaa ja näiden pitää toimia yhteistyössä jatkossakin

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tämä maakunnallinen malli tähän varmaan tulee koska monet asiantuntijat ovat tähän lausuneet että jos mennään maakuntamalliin muuten niin sitten nämä pelastuslaitokset olisivat samassa hieman tulee epäsuhtaisuutta koska kritiikkiä on tullut erityisesti uudeltamaalta että tämä yhden pilkku kuuden miljoonan asukkaan malli ei ole ihan sama kuin kuuteenkymmeneenseitsemääntuhanteen asukkaan malli semmoisesta varmaankin joudutaan keskustelemaan minulla on kysymys kun tässä siirretään henkilöstö ja kalusto

maksutta sinne maakunnalle ja vuokrataan kiinteistöt niin kuin sotessa onko se sama kolme plus yksi malli osalta ja niin että velat jäävät joka tapauksessa sitten sinne kunnalle ja kummallista luin äsken että tuli lausuntopyyntö viime viikolla tulleeseen lakipakettiin johon nyt jo tulee täydennys tänään tuli lausuttavaksi kyllä tämä maakuntauudistuksen eteneminen tulee aika kummallisissa pätkissä

arvoisa puhemies olen tavattoman tyytyväinen siitä että

pelastusalueen malliin näin varmistetaan tiivis yhteistyö sosiaali ja terveydenhuollon kanssa itse ymmärrän kuitenkin niin että paras asiantuntemus palvelujen järjestämiseen tältäkin osin on tuolla alueella itsellään ja maakunnilla sen takia itseäni pohdituttaa ehkä toisin kuin edustaja räsästä pohti vahvistuuko ministeriön ohjausvalta nyt riittävästi pelastustoimen järjestämisessä itse asiassa

onko ministeriöllä liiankin voimakas ohjausvalta tässä pelastustoimen järjestämisessä kaiken kaikkiaan minä en itse haluaisi että nyt edetään siihen malliin että maakunnille jää vain toimeenpaneva rooli pelastustoimen järjestämisessä kysymys ministerille millä periaatteella nyt tämä pelastustoimen rahoitus maakunnille on kohdennettu kysymyksen taustalla on se voidaanko tässä riittävästi harvaan asuttujen alueitten pelastustoimi varmistaa

myöskin edustaja heinosen tavoin kysynyt super pumien kohtalosta ja niitten toimintamahdollisuuksista yöaikaan huonolla säällä tiedämme että nopea liikkeellelähtö voi olla elämän ja kuoleman kysymys

ylimääräinen matkustusaika voi siis olla kohtalokas potilaan tai hätään joutuneen ihmisen näkökulmasta tämä kysymys kiinnostaa toinen kysymys taas liittyy näihin hallinnollisiin uudistuksiin ylipäätään ne ovat tietysti aina lähtökohtaisesti aikamoinen haaste mutta myöskin maan kaksikielisyyden kannalta aikamoinen haaste näin ollen tähän kytkeytyy myöskin kysymys hätäkeskuksien toiminnasta ja olisin tiedustellut millä tavalla aiotaan tässä uudistuksessa huolehtia siitä että hätäkeskuksissa on aina ympärivuorokautinen päivystys joka myöskin pärjää maamme molemmilla kotimaisilla kielillä

edustaja jaloselle ensinnäkin prosenttia minkä mainitsin on se luku jota käytetään ja siellä alueella on varmasti myöskin ammattipalomiehiä mutta yhdeksänkymmentä prosenttia ei ei ole se luku edustaja paaterolle sitten jos tämäkin olisi tuotu siinä samassa paketissa kyllähän keskustelu tästä olisi jäänyt paljon vähäisemmäksi on hyvä että hyvä että valmistellaan huolella ja tuodaan tuodaan siinä aikataulussa kuin mahdollista tänne keskusteluun ja tässä mielessä saamme hyvän keskustelun tässä pelastustoimen osalta hyvälle ystävälle edustaja korhoselle sanon että kun hallitusneuvotteluissa sovittiin tästä valtakunnallisesta ohjauksesta ja koordinaatiosta se lähti siitä että että nyt kun tulee tietty könttäsumma sitä rahaa sinne maakuntiin kehittämishankkeet ovat tärkeitä ettei käy niin että eri mittasuhteiset maakunnat joutuisivat tavallaan niitä omia järjestelmiään rakentamaan on kyse sitten tietojärjestelmästä tai koulutuksesta tai hankinnoista tai muista minun näkemykseni on että valtakunnallinen ohjaus palvelee tätä kokonaisuutta ja myös näitä väestöpohjaltaan heikompia maakuntia

arvoisa puhemies tämän uudistuksen osalta kyllä iso keskeinen kysymys liittyy todella tähän uudenmaan tilanteeseen josta myös tällä alueella paljon kritiikkiä on tullut siis nämä neljä alueellista pelastuslaitosta nyt fuusioidaan yhdeksi pelastuslaitokseksi joka todella on kaksikymmentäkolme kertaa kuin pienin pelastuslaitos tuolla keski pohjanmaalla ja ja tämä nyt varmaan tietenkin aiheuttaa jo tässä mittakaavassaan tietynlaisia haasteita olisin oikeastaan kysynyt miten ministeri vastaa nyt siihen kritiikkiin mitä tältä alueelta on tullut ottaen huomioon myös sen että viime viikolla korkein hallinto oikeus teki ratkaisun missä

puhemies kun tämä sote mammuttipaketti oli täällä eduskunnassa oppositio melkein yhtenä kuorona arvosteli valinnanvapautta sote uudistuksessa mutta seuraavassa virkkeessä arvosteltiin sitä että tuolla syrjäseuduilla ei ole samanlaista valinnanvapautta kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sanoin silloin että näin on aina ollut näin on ja näin tulee aina olemaan syrjäseuduilla ei ole kaikkia samoja mahdollisuuksia ainakaan yhtä lähellä kuin on kaupungeissa se silloin käyty keskustelu opposition puolelta oli mielestäni tällaista pelottelupropagandaa ja mielestäni se käy hyvin ilmi siinä

että vaikka pyrimme kaikkialla turvaamaan mahdollisimman nopean hoitoonpääsyn niin nyt kaikki pitävät aivan itsestään selvänä sitä että syrjäkylillä ja syrjäseuduilla ei ole samanlaista tilannetta tässä tässä hoitoonpääsyssä tai pelastustoimessa kuin esimerkiksi kaupunkiseuduilla

todellakin hyvä että päädyttiin tähän kahdeksaantoista alueen malliin se on kuitenkin luonteva luonteva yhteisö jo valmiina oleva siellä paikallistuntemus on kaikista vahvinta ja myös yhteys tuon ensivasteen kautta sote alueeseen on on jo sitten olemassa tämä sisäinen turvallisuus on hyvin pitkälti myöskin viranomaisyhteistyötä ja yhteistyön myöskin hälytyskeskusalueiden kanssa täytyy olla saumatonta kysyisinkin ministeriltä onko nyt tässä tulevassa mallissa tämä asia otettu riittävästi huomioon niin että alueet puhuvat samaa kieltä ja että paikallistuntemus on yhteneväinen

maakuntien kanssa on pelastuslaitoksella kunnossa koska oikeastaan se hoitoprosessi kulkee sieltä pelastuslaitoksilta sitten sinne sosiaali ja terveyspalveluihin mutta samalla täytyy muistaa että yhteistyön täytyy pelata myös toiseen suuntaan elikkä kuntiin tässä meillä on ollut ongelmia jo nykyisellään sen takia olen hyvin huolissani tästä uudenmaan tilanteesta jos meillä nämä nämä pelastuslaitokset eivät ole välttämättä aina pystyneet kuntien kanssa joustavaan yhteistyöhön miten käy jatkossa havahduin tähän joitakin vuosia sitten kun helsingin seutua lähestyi kolme ukkossolua ja joka radiokanavalla kerrottiin että nyt tulee ukkonen nyt tulee ukkonen pitää välttää ulkona liikkumista tämä ei välittynyt kouluihin ei päiväkoteihin lapset lähtivät metsäretkille urheilutunnilla lähdettiin suunnistamaan kun se myrsky iski miksi pelastuslaitokset eivät pystyneet tätä viestiä välittämään kouluihin ja kukaan ei ole vielä pystynyt sitä minulle selittämään miten se olisi pitänyt hoitaa

rouva puhemies kaksi kysymystä ja yksi kiitos vaikka hyvä kollega puoluetoveri edustaja rantakangas tuossa avasikin tätä ohjausjärjestelmän taustaa niin itsellänikin heräsi vähän sama ajatus kuin edustaja korhosella että tuleeko tästä nyt sitten liian tiukka ohjaus kysyisinkin ministeriltä onhan tämä ohjausvalta joka sisäministeriölle tulee todella ohjausta eikä eikä tällaista sanelua ja helsingistä päin johtamista lisäksi tässä keskustelussa on kyllä pakko vielä kerran ottaa se esille että suurimmasta osasta suomen turvallisuudesta vastaavat sopimuspalokunnat sivutoimiset sammutusmiehet ja vapaapalokunnat se on myös erittäin kustannustehokas järjestelmä meidän julkiselle taloudellemme ja siitä on vain pidettävä kiinni mielenkiinnolla odotan sitä tietoa ministeriltä miten miten se hoidetaan tämän uuden lain aikana mutta kiitos vielä ministerille ja hallitukselle tästä aluejaon muutoksesta maakuntapohja on luonteva myös pelastustoimeen

arvoisa puhemies minäkin haluan kiittää ministeriä oman maakuntani pohjois karjalan puolesta siitä että pelastustoimea jatkossakin kehitetään ja ja toteutetaan kahdeksantoista maakunnan pohjalta on todella järkevää että pelastustoimi ensihoito ja sote palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden kuten ne jo tällä hetkellä tuolla siun sotessa muodostavatkin tämä malli mahdollistaa parhaiten harvaan asutun maakunnan ja pelastustoimen toteuttamisen ja myös samalla saumattoman yhteistyön muiden toimijoiden esimerkiksi rajavartioston kanssa koska tämä saumaton yhteistyö on ehdoton edellytys näille hyville ja laadukkaille palveluille esimerkiksi pitkien matkojen rajaseudulla tuolla pohjois karjalassa todellakin alueet ja maakunnat ovat hyvin erilaisia ja ja minä toivon hartaasti että kehittämistä jatkossakin saa tehdä maakunnissa sen oman alueen erityispiirteistä käsin elikkä että se ohjaus ei ole liian voimakasta

rouva puhemies jo tuhatkahdeksansataakuusikymmentäviisi asetettu järjestys määräsi kuntakokoukset huolehtimaan kouluista vaivaishoidosta petojen hävittämisestä ja palotoimista nämä ovat hyviä esimerkkejä toimista jotka mielestäni nykyäänkin pitää hoitaa nimenomaan paikan päällä on aivan totta mitä edustaja zyskowicz sanoi kukaan syrjäseudulla asuva ei kuvittelekaan että meillä siellä olisi samat palvelut kuin kuin helsingissä mutta on tärkeää että ensivaste pystyy huolehtimaan koko maasta kohtuullisessa ajassa esimerkiksi itselläni todennäköisesti tuo aika on kolme varttia ei tarvitse puhua

liuotushoitoon pääsystä seitsemässä minuutissa mutta on tärkeää myös että nimenomaan sopimuspalokunnista huolehditaan koska jokainen ymmärtää sen että jos jos palokunnan saapuminen kestää tuntitolkulla ei ole järkeä sitä paloa edes lähteä sammuttamaan siksi minusta olisi erittäin tärkeää huolehtia myös

rouva puhemies täsmennän vielä sitä mitä halusin sanoa minun mielestäni on ihan selvää että pyrimme suomessa siihen että kaikkialla maassa ja syrjäseuduillakin päästään mahdollisimman nopeasti hoitoon silloin kun siihen on tarve mutta aivan kuten edellinen puhuja totesi pidämme aivan itsestäänselvänä että syrjäkyliltä ei voi olla samanlaista yhtä nopeata pääsyä sairaalaan kuin esimerkiksi jossakin kaupungin keskustassa halusin vain tuoda esiin sitä että nyt kun sote uudistusta tehdään niin nyt tämä että syrjäseudulla ei ole samoja valinnanmahdollisuuksia kuin vaikkapa jossain kaupungissa on opposition puolelta haluttu tuoda esiin suurena ongelmana joskin samalla he ovat sanoneet että valinnanvapaus sinänsä on väärin

rouva puhemies täällä edustajat korhonen ja kurvinen pelkäsivät että valtio ohjaus tässä laissa olisi kenties tulossa liiankin vahvaksi mutta itseni on kyllä vaikea nähdä millä tavalla tämä lainsäädäntö uhkaisi mitenkään maakunnallista ja alueellista vastuunkantoa ja päätöksentekoa täytyy muistaa että on nimenomaan palvelujen käyttäjien siis pelastustoimen palvelujen tarvitsijoiden etu pelastustoimen palvelutasostahan maakunta jatkossakin päättää mutta jos tämä päätös on sisäministeriön arvion mukaan puutteellinen niin siinä tapauksessa sisäministeriö voi määrätä sen täydennettäväksi ja näiden näiden puutteiden korjaamiseen annetaan määräaika tämähän on nyt hyvänen aika toiminnan kannalta niin että jos esimerkiksi toimintavalmiusajat alkavat rapautumaan niin täytyyhän siihen puuttua

tämän esityksen mukaan pohjanmaan pelastuslaitokseen yhdistetään keski pohjanmaalta ruotsinkieliset pietarsaari luoto ja kruunupyy maakuntajaon mukaisesti sen sijaan kaksikielinen kokkola jää tästä pois tässä pohjanmaan kohdalla on huomioitava se että tämä koko alue on kristiinankaupungista kokkolan rajalle eli koko meidän tuon puolen merialueelle ja tuolla alueella ei ole yhtään ainutta täyden palvelun sairaalaa sinne ei jää täyden palvelun päivystyssairaalaa mihin nämä ihmiset viedään missä nämä ihmiset hoidetaan välimatkaa on useampia satoja kilometrejä vaasasta on kristiinankaupunkiin sata kilometriä kokkolan kokkolan rajalle sataneljäkymmentä se on kaksisataaneljäkymmentä kilometriä kyllä kai jos tässä nyt esimerkiksi halutaan ensivaste taata ja pitää meillä täytyy olla sellaiset valmiudet tuolla alueella että ensivaste pystytään myöskin tarjoamaan ja antamaan silloin kun tuolla sitä apua tarvitaan
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitokset siitä että tästä viiteen alueen mallista luovuttiin ja päädyttiin tähän kahdeksaantoista pelastusalueen maakuntapohjaiseen malliin joka itse asiassa hyvin lähellä sitä jakoa mikä jo tällä hetkellä on lähinnä nyt uuttamaata lukuun ottamatta lakiesityksestä nähdään että sisäministeriöllä tulee olemaan vahva ohjausvalta näiden näiden palvelujen tuottamisessa olennaista on kiinnittää huomiota siihen mitä lausuntokierroksellakin jo nähtiin ettei pelkästään väkilukuun perustuva malli sovellu pelastustoimen rahoitukseen koska se saattaa johtaa harvaan asutuilla alueilla palvelujen heikkenemiseen ja kun tiedetään myös se että maakuntien rahoituslaissa säädetään pelastustoimen rahoituksesta ja kun näyttää siltä että tässä kuitenkin tavoitellaan myös säästöjä ja esimerkiksi tietojärjestelmät noin kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa niin on tärkeää että nämä tullaan kaikki huomioimaan sitten maakuntien rahoituksessa ettei ettei käy niin että palvelut olennaisesti heikkenevät

tämänhän pitäisi olla

tasavertainen mahdollisuus joka puolella suomea näin ei ei valitettavasti aina ole äskettäin tuttava törmäsi karhuun lenkkipolulla raaseporissa

soitti hätänumeroon kysyi ensin puhutteko ruotsia vastattiin kyllä hän selitti asiaansa hetken ja vastauksena oli se että paloauto tulee kohta sammutustöihin eli björn ja brand vaihtuivat keskenään no tässä ei ollut hengenhädästä kysymys mutta olisi voinut olla olisi voinut olla vakavampi tilanne varsinkin jos on hätä päällä oman kielen käyttäminen saattaa olla aika tärkeässä asemassa tiedän ministeri risikko että te olette myöskin ollut huolissanne tästä asiasta miten te näette tämän asian miten taattaisiin se että äidinkielestä riippumatta aina tavoittaisi sellaisen henkilön joka pystyy ottamaan pyynnön

tämä lähtökohta kahdeksalletoista maakunnalle myös pelastustoimen järjestämisessä on aivan oikea ja hyvä kiitokset siitä ministerille kysymykseni liittyy kuitenkin merivartioston toimintaan on aivan selvää että kun säästöjä tulee myös pelastustoimen puolelle ja myös merivartiostolle niin varmasti joudutaan rationalisointia tekemään mutta nyt on kuitenkin huoli etenkin rajavalvonnasta ja pohjoisten merivartiostojen toiminnasta ollaan siirtämässä yksikkö kokonaan pois kauemmaksi rajalta kuten huomattiin vaikkapa syksyn kaksituhattaviisitoista turvapaikanhakijakeskustelussa tärkeää on että myös sitä rajavalvontaa siellä rajalla fyysisesti tarvittaessa voisi olla

ja se olisi ainoastaan sitten vapaaehtoisten meripelastajien varassa arktisissa olosuhteissa se ei mielestäni ole riittävää miten

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz ehti jo lähteä mutta hänellä oli kova hinku puhua valinnanvapaudesta tänään niin valitettavasti siihen nyt ei päästä mutta tässä aiheessa eli päivystystoiminnoissa ja ja ensihoidossa on vaikeaa edes kokoomuksen varmaan bisnesmahdollisuuksia nähdä kuten olemme nähneet pelastuslaitostoiminta ja sosiaali ja terveysala eivät ole helppo yhdistelmä siellä on ollut paljon kitkaa meillä päijät hämeessäkin viime vuosina ja meillä on toiminut viimeiset kymmenen vuotta hyvin itsenäisenä liikelaitoksena pelastustoimi suoraan johtokunnan ja maakuntavaltuuston alaisuudessa nyt kysymys kuuluu miten jatkossa miten vaikuttamismahdollisuus toimintojen kehittämiseen ja rahoitukseen varmistetaan ja miten tätä kokonaisuutta osataan johtaa onko jatkossa tietämystä ja osaamista siitä miten pelastuslaitoksen hallinnonala oikeasti toimii

arvoisa puhemies oikeastaan tuosta skinnarin puheesta voi jatkaa niin että kun on ollut paine siihen siihen että myös pelastustoiminnasta tulee säästää ja sitä sitä varten näitä ollaan tehty niin kun viidestä alueesta mentiin kahdeksaantoista ei mahdollista niin kovaa hallinnon kevennystä kuin mitä olisi voinut viiden mallissa tulla niin mistä nyt on tarkoitus hakea nämä säästöt ei kai operatiivisesta miehistöstä vai onko toinen väistämätön toteamus oikeastaan että nämä säästöt pitää unohtaa tässä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia teille kaikille näistä erittäin hyvistä kysymyksistä ja kommenteista ja kiitoksia kiitoksista siitä että tämä siirrettiin nyt sitten ensin oli ajatuksena viisi mutta sitten tuli kahdeksantoista ja minä itse pidän tärkeänä että yhteistyö ja synergiaetu sosiaali ja terveydenhuollon kanssa ja erityisesti ensihoidon kanssa säilytetään se oli itse asiassa tässä sellainen

täällä edustaja jalonen kysyi tästä kustannuskehityksestä niin nyt kun tämä siirrettiin niille kahdeksalletoista niin tietenkin pitää miettiä miten saadaan kustannuskehitystä hillittyä tässähän ei ole tarkoitus säästötoimiin tulla vaan kustannuskehitystä hillitä kuten sotessakin

prosessia hiotaan johdetaan oikein ja se valtionohjaus tarvitaan myöskin siitä syystä täällä vähän murehdittiin miten tämä rahoitus sitten riittää ja niin edelleen kun maakuntahallintoon mennään niin se on varmasti ihan yhteinen murhe kaikille näille

miten rahat riittävät tällä hetkellä hallintovaliokunta käsittelee rahoituslakia joka on täällä hallituksen esityksenä jo siinä on sote ja pelastus sitten yhdessä ja ja se on täällä talossa jo sitten täällä murehdittiin myöskin että miten tämä valtionohjaus no tässä on varmasti peleko pahee ku paukahros niin kuin meilläpäin sanotahan elikkä aina peljätään sitä että jos se valtio nyt kauhiasti rupiaa päällepäsmäämään kun on itsehallintomaakunta kyllä tässä nyt kuitenkin jos me aiomme saada

valtioneuvostohan tässä on aina sitten siellä loppupeleissä ja ja siinä edustetaan koko maata täällä on murehdittu myöskin tätä uudenmaan tilannetta sitä kun siitä tulee näin valtavan suuri tästä asiasta on myöskin helsingin kaupunki reklamoinut ja kyllä minä nyt sanon suoraan että mielestäni tämä on vähän niin kuin jälkijättöistä helsinkiin ja tänne metropolialueelle tarjottiin eräällä lailla mahdollisuutta tehdä oma sote ja siitä ei tullut mitään jos sote olisi ollut täällä metropolialueella omanlaisensa niin sitten tämä pelastuskin olisi ollut omanlaisensa mutta kun sitä nyt ei tullut niin jos me haluamme tämän synergian säilyttää niin siitä syystä me tulemme nyt menemään tähän uudenmaan pelastusalueeseen

meillä on yhteinen hanke spekin kanssa jossa nimenomaan mietitään sitä kouluttamista ja myöskin nuorten saamista mukaan palokuntatoimintaan myös tulevaisuudessa tässä yhteydessä hyvinkin mieluusti suosittelen palokuntanuorten toimintaa itsekin olen entinen palokuntanuori ja pidän sitä hyvänä tällaisena kansalaistaitoharrastuksena ja on muuten aika edullinen kun puhutaan myöskin harrastusten edullisuudesta

kaksikielisten hätäkeskuspäivystäjien saatavuudessa siitä syystä me nyt lähdemme kouluttamaan ja arvioimme josko vaasassa voisi järjestää hätäkeskuspäivystäjien koulutusta mutta myös silmällä pitäen sitä että koko suomessa tarvitaan kaksikielisiä koska tilannehan on se että kun tulevaisuudessa se puhelu yhdistyy mihin tahansa hätäkeskukseen niin siellä pitää pystyä puhumaan sekä suomea että ruotsia suurempana ongelmana pidän kuitenkin sitten vielä sitä paikkatietojärjestelmää mikä on todella kompleksinen elikkä vaikka katujen nimet vaihtuvat jatkuvasti niin sen paikkatiedonhan pitäisi meillä olla ajantasaista ja siitä syystä hyvät kollegat kannustan että teillä ja teidän omaisillanne ja läheisillänne ja kaikilla on yksi yksi kaksi applikaatio tuolla tuolla kännykässä koska se ainakin sitten helpottaa sitä teidän löytymistänne jos sitten apua tarvitsette siinä nyt yksi esimerkki tästä saanko ihan lyhyesti

täällä oli vähän väärä käsitys mielestäni eräällä kansanedustajalla kun hän sanoi että pystytäänkö pitämään kopterit turussa kyllä sehän on tarkoitus kop terithan pysyvät turussa ilman muuta ja lentoja pystytään aivan varmasti jatkamaan kysymyshän on ollut siitä öisestä lennonjohdosta meillähän on suomessa niin hienot kopterit että ne pystyvät nousemaan säällä kuin säällä mutta ongelma on ainoastaan se että jos on erittäin paha keli niin ei pystytä laskeutumaan ilman lennonjohtoa nyt finavia on ottanut siitä aika paljon rahaa eli noin neljäsataatuhatta per vuosi

kun me siis maksamme maltaita siitä lennonjohdosta öiseen aikaan jota me emme tarvitse kovinkaan usein niin nyt on käyty keskusteluja siitä sitten ja itse asiassa finavian kanssa on tehty päätös että ainakaan tässä vaiheessa sopimusta ei jatketa mutta ei siis voi laskeutua turun kentälle jos ei ole lennonjohtoa ja jos on erittäin paha sää mutta voi laskeutua muille kentille ja on varmistettu se että mitään ongelmaa siitä ei pitäisi tulla mutta siitä huolimatta sanon että olen tekemässä työtä hyvin paljon sen eteen että me pystyisimme sen lennonjohdon siellä säilyttämään joka tapauksessa koska rajavartiosto sitä ei tarvitse mahdollisesti elinkeinoelämä ja muut tarvitsevat olen kyllä niihin talkoisiin toki tulossa mukaan mutta siihen tarvitaan myös muita talkoolaisia ja siitä syystä on käyty neuvotteluja sairaanhoitopiirin ja kaupungin ja maakunnan kanssa että me voisimme

siellä säilyttää tavalla tai toisella elikkä kopterit säilyvät eikä ole ongelmaa mitenkään pelastuksen suhteen mutta tietysti kokonaisuuden kannalta olisi hyvä että siellä olisi öinen lennonjohto ja siitä keskustelua käydään kiitos

arvoisa rouva puhemies

että ihmiset pelastetaan tärkeät toiminnat turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti tämä tavoite on toteutumisen arvoinen on kyse meidän jokaisen arjen turvallisuudesta ihan jokaisena päivänä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pelastustoimen järjestämisestä pelastustoimi on voimassa olevan pelastuslain mukaan kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa jota hoitaa kaksikymmentäkaksi alueellista pelastuslaitosta pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaissa tarkoitettujen maakuntien järjestettäväksi mielestäni tämä on ainut oikea vaihtoehto myös maaseudun asukkaille jotka tarvitsevat palvelua ja arjen turvallisuutta jokaisena päivänä on selvää että sosiaali ja terveystoimen järjestämisvastuu vaikuttaa myös pelastustoimeen pelastustoimen toimiminen jatkossakin osana ensihoidon palveluketjua edellyttää että pelastustoimi ensihoito organisoidaan maakunnissa samaan oikeushenkilöön ensihoidon järjestämisvastuu esitetään siirrettäväksi jatkossa maakunnille tällöin tulee myös pelastustoimi siirtää maakuntien järjestämisvastuulle tavoitteena on että pelastuslaitokset voivat jatkossakin hoitaa ensihoito ja ensivastetehtäviä mielestäni tämä on oikea suuntaus millä varmistetaan se että pohjois karjalan syrjäisimmässäkin kolkassa on palvelut saatavissa muutoksen jälkeen maakunnan olisi laadittava järjestämisvastuulleen kuuluvista palveluista omavalvontaohjelma jossa määritellään miten palvelujen toteuttaminen ja laatu varmistetaan omavalvontaohjelmassa olisi lisäksi määriteltävä miten palvelujen toteutumista ja laatua seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan minusta nämä ovat hyviä asioita ja pidän tärkeänä että ne on tähän esitykseen kirjattu tällä ehdotetulla lailla ei sellaisenaan olisi merkittäviä vaikutuksia pelastusviranomaisten päivittäiseen toimintaan eikä lakiehdotus muuttaisi muiden viranomaisten vastuita eikä viranomaisten keskinäisiä johtosuhteita tämä on mielestäni hyvä tiedostaa koska jokaisella organisaatiolla säilyvät omat tehtävät pelastustoimen siirtämisellä pelastustoimen alueen vastuulta kahdeksantoista maakunnan vastuulle ei ole myöskään uudenmaan maakuntaa lukuun ottamatta merkittäviä rakenteellisia tai alueellisia vaikutuksia arvoisa rouva puhemies otan tässä samalla esiin pelastuslaitosten lähiyhteistyön jatkumisen turvaamisen suomen tasavallan lähialueyhteistyö venäjän federaation kanssa perustuu maiden välillä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi solmittuun sopimukseen sekä helsingissä solmittuun sopimukseen yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi vuoteen kaksituhattaneljä lähialueyhteistyössä olivat mukana yksittäiset rajaan rajoittuvat palolaitokset ja vuodesta kaksituhattaneljä alkaen lapin oulun koillismaan kainuun pohjois karjalan etelä karjalan ja kymenlaakson pelastuslaitokset vastaavasti venäjän puolelta yhteistyössä ovat olleet mukana kuolan niemimaa erityisesti murmanskin alue karjalan tasavallan luoteis venäjän erityisesti leningradin alueen ja pietarin pelastusorganisaatiot vuodesta kaksituhattakolmetoista alkaen ulkoministeriön lähialueyhteistyömäärärahat on tarkoitus kohdistaa monenväliseen alueelliseen yhteistyöhön kuten pohjoinen sekä arktinen ulottuvuus itämeri ja barents yhteistyö ihan muistutuksena että suomi on tänä vuonna arktisen arktisen puheenjohtajamaa sisäasiainministeriön pelastusosaston kansainvälisten asioiden yksikkö on yrittänyt etsiä suomesta organisaatiota joka toimisi eu rahoituksen hakijana ja mahdollisesti hallinnoijana hallinnoijana asiaa on tiedusteltu muun muassa rajaan ulottuvilta pelastuslaitoksilta pelastuslaitokset eivät ole katsoneet voivansa ottaa asiaa hoidettavakseen koska sopimukset ynnä muut on solmittu vastuuministerien suomen tasavallan sekä venäjän federaation hallitusten välillä lisäksi pelastuslaitoksella ei ole taloudellisia mahdollisuuksia osallistua eun ja venäjän väliset rajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin koska rajat ylittävät yhteistyön eu ohjelmat edellyttävät osa tai omarahoitusosuuksia pelastuslaitoksella on kuitenkin ammattitaitoa halukkuutta ja intressejä olla mukana lähialueyhteistyön kaltaisessa koulutuksellisessa ja operatiivisessa toiminnassa tällöin on mahdollista antaa edellä mainittuihin sopimuksiin pohjautuvaa toimivaltaisen viranomaisen pyyntöön perustuvaa apua kummallekin puolen valtakuntien rajaa nopeasti tehokkaasti riittävällä operatiivisella voimalla on erittäin tärkeää että rajat ylittävään yhteistyöhön ei tule pienintäkään katkosta tämän uudistuksen jälkeenkään koska samalla alkaa kaksi vuosikymmentä kestäneen yhteistyön aikana rakennetun yhteistyöverkoston rapautuminen vaikutukset näkyvät näkyvät etenkin henkilötasolla sillä venäläisten kollegoiden urakierto ja eläkejärjestelmät poikkeavat suuresti omistamme katkokset yhteistyössä tai peräti sen loppuminen vaikuttavat lamaannuttavasti nopean avun antamista tukeviin toimintoihin toimintoihin on myös ymmärrettävä että monet asiat etenevät maidemme välillä vain hyvien suhteiden voimalla venäjän ja suomen pelastustoiminnasta vastaavat ministerit sopivat moskovassa vuonna kaksituhattakolmetoista ministeriöiden välisen pysyvän työryhmän perustamisesta työryhmä perustettiin vuonna kaksituhattaneljätoista työryhmän tavoitteena on kehittää yhtenäisiä käytäntöjä rajat ylittävässä yhteistoiminnassa työryhmään on nimetty myös raja alueiden alue ja paikallishallinnon edustajia suomesta edustajina ovat pohjois karjalan ja kymen pelastusjohtajat sekä pohjois suomen aluehallintoviraston edustaja lisäksi työryhmässä on edustus hätäkeskuslaitoksesta suomen ja venäjän välinen pelastuspalvelusopimus antaa alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuuden rajat ylittävän yhteistoiminnan järjestämiselle sopimuksen mukaan kummankin maan lähialueiden alueelliset paikalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädännön nojalla sekä toimivaltansa ja käytettävissä olevien varojen puitteissa sopia keskenään sopimuksen tarkoittamasta yhteistyöstä kukin viranomainen vastaa tällaisista sitoumuksista johtuvista velvoitteista itä ja pohjois suomen pelastuslaitosten yhteistoiminnan jatkaminen venäjän puolella olevien toimijoiden kanssa on perusteltua ja kannatettavaa paikallisen tason venäjä yhteistyön rahoittamiseen ei enää ole olemassa erityisiä valtion talousarviossa olevia rahoitusjärjestelmiä koska lähialueyhteistyörahoitus on lopetettu rajat ylittävä paikallistason yhteistyön rahoitus perustuu tältä osin pelastuslaitosten omaan rahoitukseen arvoisa rouva puhemies näkisin hyvänä että valtakunnallinen yhteistoiminta suomen ja venäjän välillä sekä sisäministeriön päättämä kansainvälinen pelastustoimen avunantotoiminta rahoitettaisiin edelleen valtion tulo ja menoarviosta mikäli rahoitus on maakunnilla on suurena vaarana että toiminta loppuu tai vähenee oleellisesti tähän pystymme vielä itse vaikuttamaan

arvoisa puhemies

tässä oli useita asioita mitä kommentoida tällä vaatimattomalla kokemuksella aloitetaan vaikkapa tuosta aluejaosta ensimmäiseksi tarvitsee todeta että ihan ydin on tosiaan se että pitää olla yhteinen aluejako ensihoidon aluejaon kanssa se on siis se määräävä tekijä koska muuten menetetään sitä synergiaetua ja jos synergiaetu menetetään niin siinä tapauksessa pelastustoimesta lähtisi puolet porukasta pois pois ja se ei varmaankaan ole kenenkään kenenkään ajatusmaailmassa hyväksyttävää

ensin aluejako jossain vaiheessa kahtatoista pyöriteltiin sitten alueita oli viisi ja nyt kahdeksantoista ja toki kaikkiin näihin pohdin toimivaa mallia ja niitten hyviä ja huonoja puolia ja alueen mallia pyöritteli niin siinä olisi ollut kaikista isoin mahdollisuus keventää hallintoa ja saada sieltä niitä säästöjä

täällä käytettiin tämmöistä tämmöistä lausuntoa kommenttia että paras asiantuntemus on maakunnissa jos katsotaan lausuntokierroksen vastauksia niin siellä iso osa lausunnoista on kahdeksaatoista puoltavia vastustavia mutta jos katsotaan tarkemmin niitten sisältöä ja muistetaan että taustalla oli mahdollisuus keventää hallintoa niin kysymys kuuluu ketkä ovat ohjanneet pelastustoimen alueiden lausuntoja

ketkä ovat ohjanneet maakuntien lausuntoja ne kulminoituvat pelastusjohtajiin ja kun he ovat saaneet kahdessa merkittävässä roolissa lausua oman viestinsä ja ja siinä on ollut tietty asia niin minä olen törmännyt ajatukseen kysymykseen onko pelko oman työpaikan menettämisestä ohjannut liikaa tätä lausuntoa jos katsotaan lausuntoja operatiiviselta puolelta niin

tekevät sitä työtä niin kuin suuri suuri kansa ymmärtää elikkä sammuttavat niitä tulipaloja ja ajavat ambulanssia ynnä muuta ynnä muuta

ollaan oltu viiteen alueen kannalla ja se mikä tässä on ollut semmoinen yhteinen tekijä että nyt meillä on tällä hetkellä täysin eri tavalla toisistaan toimivaa pelastustoimea ja tätä yhteistä ohjattavuutta tämmöistä linjausta valtakunnan tasolta on kaivattu

nyt tästä pitää huolehtia kun tehdään

saadaan ministeriöön riittävä ohjausvaikutus jotta saadaan tehokkuutta tähän toimintaan ja saadaan esimerkiksi rajat ylittävään toimintaan tehokkuutta edustaja kulmala ylitti rajat joten sekin on pidettävä mielessä mutta mutta tämä pelastuslaitoksen toiminta ylittää monenmoisia rajoja niin maakuntarajoja tulevaisuudessakin kuin eri virkamiesten rajoja ja tämä viranomaisyhteistyö on myös yksi semmoinen mikä on pidettävä mielessä ja tämä ministeriön suurempi ohjausrooli vaikuttaa tähän

on pidettävä mielessä arvoisa puhemies

jatkan vielä sitten koulutuspuolesta sopimuspalokunnat ovat tosiaan merkittävä osa pelastustoimea ne vastaavat isosta osasta suomen maankamaraa ja ja se on tulevaisuudessakin näin tästä ei ei pääse yli eikä ympäri mutta samaan aikaan on myös todettava sillä sektorilla pelastustoimessa on erittäin suuria haasteita jos käytetään tulipaloa esimerkkinä niin tulipalo ei katso sitä onko vaarallisessa ympäristössä toimiva henkilö mies vai nainen ammattilainen vai sopimuspalokuntalainen joten tästä johtuen kaikki pätevyysvaatimukset ovat luonnollisesti kaikilla

no työn luonteesta johtuen ne ovat tietenkin kohtalaisen haastavat ja tämä on johtanut siihen että entistä pienempi osa sopimuspalokuntalaisista on niin sanotusti savusukelluskelpoisia samaan aikaan yhteiskunnassa on tehty säästöjä useilla työpaikoilla ja semmoista löysää työvoimaa ei ole enää olemassa joten työnantajalle on muodostunut kynnys siihen päästääkö se sen sopimuspalokuntalaisen työstä sammuttamaan sitä tulipaloa tai hoitamaan sitä tehtävää mikä pelastustoimessa vastaan tulee

useilla työpaikoilla tämä on muodostunut jo jonkinlaiseksi ongelmaksi ja ongelma muodostuu pelastustoimelle siinä vaiheessa kun niitä savusukelluskelpoisia ei tule sopimusta vastaavaa hälytysvastetta vastaavaa määrää eli koko pelastustoiminta sopimuspalokuntapuolelta katsottuna on erittäin suurissa vaikeuksissa ja minä tosiaan niin kuin ministerikin kannustan alalle uusia uusia nuoria joista sitten myöhemmin voi tulla

tai alan ammattilaisia niin kuin minusta mutta harrastus on kuitenkin hyvä sitten jos mennään ammattipuolelle niin vastaava työn rasittavuus on myös siellä

jossain vaiheessa eläkeikää nostettiin mutta se tulipalojen vaativuus keikkojen vaativuus ei ole helpottanut vastaavassa määrin vaan se on kenties tullut jopa vaikeammaksikin tästä tulee se että myöskään ammattipalokunnassa toimivista kaikilla ei ole enää kykyä suoriutua kaikista tehtävistä niitä semmoisia paikkoja semmoisia tehtäviä joissa ei vaadittaisi esimerkiksi savusukelluskelpoisuutta on aika vähän ja tästä tullaan siihen johtopäätökseen että

pelastusalan koulutuksesta on muodostettava semmoinen joka mahdollistaa urapolun

urallaan ja siirtymisen jopa sen sektorin ja muihin tehtäviin eli kysymys tässä kohtaa olisi mitä tälle koulutusuudistukselle tässä kohtaa nyt kuuluu ja ja palaan vielä niin kuin loppukiteytyksenä ajatuksiin mitä tässä sanoin totean että tämä kahdeksaantoista alueen malli on silti nyt tässä tilanteessa paras mahdollinen mennään sillä eteenpäin mutta näitä ongelmatilanteita haasteita mitä tässä on vie ja veikkaan että säästöjä tästä ei kovin paljon tule kiitos
arvoisa puhemies minua huolettaa kanssa tässä yksi kohta todella paljon ensinnäkin on on erittäin hyvä asia se että hallitus jatkaa taloudellisten vaikutusten arviointia määrärahan ja henkilötyövuosien osalta mutta tässä paperissa kerrotaan myös että pelastuslaitosten henkilöstöstä on seuraavan viiden vuoden aikana jäämässä eläkkeelle noin kolmesataakahdeksankymmentä henkilöä huoli on siitä palkataanko heidän tilalleen uutta väkeä vai jätetäänkö näitä eläkepaikkoja täyttämättä kun tämmöinen määrä on lyhyessä ajassa jäämässä eläkkeelle niin

esityksessä nyt otettu huomioon se että siihen pitäisi ennalta varautua niin että ihmiset eivät tule pelkästään uuteen työpaikkaan näin vaativaan työpaikkaan jossa ei sitten ole sitä perehdyttämistä ja kouluttamista me kaikki tiedämme sen miten kävi kun kun perustoimeentulotukiasiat siirrettiin kunnilta kelalle ihmisille jotka eivät olleet tehneet sitä työtä aikaisemmin silloin tulivat valtavat valtavat ruuhkat ja muut pelkään että tällä puolella saattaa käydä samalla tavalla jos ei tätä uutta väkeä rekrytoida tarpeeksi ajoissa ja jos ei sitä tule tarpeeksi paljon kolme ja puolisataa ihmistä on valtava määrä työntekijöitä se on valtava määrä ihmisiä ja heidän vastuullaan on hyvin pitkälle myöskin ihmishenkiä heidän pitää pystyä välittämään se avunpyyntö sille yksikölle ja jopa opastamaan se yksikkö sinne kohteeseen kun kerrotaan vähän epämääräisesti missä se on sieltä sitten sen ison harmaan kiven tyköä käännyt sen ison kuusen kohdalta vasemmalle

rouva puhemies täällä on käyty erittäin hyvää keskustelua suomalaisen palo ja pelastustoimen tulevaisuudesta tulee olemaan nyt ison muutoksen keskellä niin kuin moni muukin toimiala osana tätä meidän sosiaali ja terveydenhuolto ja maakuntauudistusta kuten aiemmin vastauspuheenvuorossani sanoin mielestäni maakuntapohja kahdeksantoista itsehallinnollista demokraattista maakuntaa on oikein hyvä ja luonteva pohja järjestää myös palo ja pelastustoimi kuten täällä paljon minua oppineemmissa puheenvuoroissa tuotiin esille palo palo ja pelastustoimella on aivan elimellinen yhteys ensihoitoon ja siksi pitää kulkea käsi kädessä sekä soten järjestämisen että pelastustoimen järjestämisen täällä käytettiin todella hyviä puheenvuoroja myös sopimuspalokuntatoiminnan puolesta ja oikein hyviä vastauksia sain ministeriltä kiitos niistä hyvältä kuulostaa täytyy tässä kohtaa todeta että taidamme olla ministerin kanssa saman palokuntanuoriso osaston kasvatteja tosin tarkennuksena pitää sanoa että eri aikaan kuitenkin

se että meillä on olemassa vapaa ja sopimuspalokuntia on sellainen asia että me olemme viimeisen turvallisuuspalvelun saaneet pidettyä lähipalveluna palo ja ja en yhtään vähättele ammattipalomiesten osaamista se on aivan loistavaa kuopiossa annetaan loistava koulutus mutta kuitenkin tämä vapaaehtoispuoli pitää pitää pystyssä se on sillä lailla ihan eri tavalla rakentunut kuin vaikka poliisin toiminta

arvoisa rouva puhemies

annettu sitä markkinoiden hoidettavaksi yhtiöille niin kuin tässä jossain vaiheessa oli oli suunnitelmia äsken jo mainitsin että meillä on nämä alueelliset haasteet tämän epäsuhtaisen koon kanssa on se sitten uusimaa tai ovat ne sitten pienemmät maakunnat mitkä tulevat olemaan sekä sotessa että yhteydessä meillä viime viikolla oli täällä ja sote järjestämislaki iso paketti ja todellakin äsken luin sähköpostia ja totesin että nyt siihen tehdään täydennystä täydentävää lakiesitystä ja täytyy myöntää että hämmästyin hieman eikö nyt olisi ollut mahdollista odottaa niin ettei viikko sen jälkeen kun se iso paketti on tänne tullut missä on myöskin pelastuslaitoksen rahoitus olla uudestaan käsittelemässä sitä pakettia elikkä meillä siinä hallintovaliokunta juuri viime viikolla aloitti ja nyt sitten ehkä kuukauden kahden päästä tulee tämä rahoitusosuus ihan samaan lakiin

rahoituslaki joka tulee osaksi sitä lakipakettia joka meillä jo on ollut täällä se oli hämmentävää tähän kyseessä olevaan lakiesitykseen liittyy myöskin malli jolla jolla liikelaitos on sitten se pelastuslaitoksen ohjaava maakuntavaltuusto päättää sen tason millä pelastuspalveluita pitää saada mutta liikelaitos on se joka ohjaa minä en oikein ole vielä omaksunut miksi meillä ei voisi olla myöskin maakunnassa kuten tällä hetkellä kunnassa ihan normaalisti on kunnanvaltuusto ja lautakunta joka sitten ohjaa sitä virastoa jonka nimi on sosiaali ja terveysvirasto tai pelastuslaitos

sama malli että meillä olisi maakuntavaltuusto lautakunta sotelle ja oma lautakunta pelastuslaitokselle jolloinka poliittiset päätöksentekijät pystyisivät vaikuttamaan suoraan pelastuslaitoksen toimintaan sen rahoitukseen sen toiminnan tasoon henkilöstöön kiinteistöihin kalustoihin ja kaikkeen nyt se tulee liikelaitoksen sisälle ja sitä ohjataan sieltä kautta minusta tämä kuulostaa vähän

kiinteistöjen osalta lakiesityksessä lukee että että ne vuokrataan kunnilta niin kuin sote kiinteistöt ja ajattelin kun en huomannut äkkiä onko siinä tarkennuksessa se kolme vuotta samoin kuin sote kiinteistöillä minkä ajan maakunta vuokraa näitä pelastuslaitokseen

sillä kaikki irtain omaisuushan siirtyy myöskin sotessa maksutta maakunnalle kunnilta elikkä kunnat ovat tässä ne jotka maksavat ja kunnille myöskin jäävät velat kiinteistöistä senkin jälkeen jos ei maakunta ehkä muutaman vuoden päästä niitä enää

se sama kuin sotessa kiinteistöjen vuokrauksen osalta hieman hämmennyin tässä hetki aikaa sitten kun keskustan edustajat kysyivät onko tähän tiukka valtionohjaus ja miksi sen pitää olla näin tiukka viime viikolla ihan samaiset edustajat olivat todella tyytyväisiä että soteen tulee todella tiukka valtionohjaus en oikein ymmärrä minkä takia sitten yhtäkkiä tässä pelastuspuolella ei olisi tiukkaa valtionohjausta jos koko sotessa on tiukka valtionohjaus ja koko maakuntahallinnossa on tiukka valtionohjaus niin rahoituksen osalta kuin kaiken toiminnankin osalta jopa niin että valtioneuvosto voi alistaa itselleen päätöksenteon jos maakunnat eivät oikeasti tee niin kuin valtioneuvosto haluaa mutta se oli hämmentävää vain minun mielestäni se epäsuhta että toisessa pitäisi olla tiukka valtionohjaus ja toisessa löysä ei varmaankaan hämmennä alueellisesti tätä tasapainoa on varmaan hyvä hakea myöskin pelastushelikopteriosuudesta sillä meillä on kaakkoiskulma suomessa sellainen jossa siis saaristojen ja merialueiden osalta ei ole käytössä helikopteritoimintaa täällä länsirannikon puolella semmoinen toiminta on olemassa ja se kattaa mutta tuolla itäisellä suomenlahdella tämmöistä helikopteritoimintaa ei ole se ei ole tämän lakiesityksen varsinainen asia mutta toivoisin että kun tätä kattavuutta suomeen tämän kaiken palveluvalikon osalta katsotaan niin tämä olisi siellä myöskin mukana

puhemies

isäni aloitti palokunnassa viisitoista vuotiaana ja jatkoi kahdeksankymmentäviisi vuotiaaksi pitämällä savion vpkn kirjanpitoa ja niin sain minäkin näistä palokunta asioista varsin nuorena rokotteen mistä lähtien sitten sen aikaa kun katsoin olevani jonkinnäköiseen sammutustoimintaan tai apumieheksi sopiva olin mukana hälytysjoukoissa olen seurannut omalla paikkakunnallani viisikymmentä luvulta lähtien

palotoiminta on järjestetty savion pienessä kylässä jossa oli noin tuhat asukasta oli kaksi vpkta jotka kilpailivat sinnikkäästi paloautojen komeudella ja ja jäsenmäärällä ja iltamien pidolla hyvä niin meni yksi sukupolvi rahat loppuivat ja niin pantiin paloautot saman tallin sisään ja yhteistyö jatkuu edelleenkin tänä päivänä keravan kannalta johon savio kuuluu vasteaika saattoi käsitykseni mukaan silloin olla hieman pidempi kuin tällä hetkellä mutta henki oli sitäkin suurempi kaikki kokivat palokunnan yhteiseksi asiaksi ja sitä tuettiin kaikin käytettävissä olevin keinoin kauppalan ja ja ennen kaikkea kaupungin kehityksen myötä sitten vapaapalokunnille alettiin antaa vanhaa kalustoa koska sanoisiko virkaehtosopimuksen mukaisilla tuntipalkoilla vanhoja vehkeitä kuulemma ei kannattanut korjata mutta talkoilla kylläkin ja rahaa annettiin vähän niin että kansitiivisteet sun muut paloautosta saatettiin vaihtaa siitä lähtien merkittävä osa resursseista varsinkin silloin kun on joku isompi tilanne tulee sopimuspalokunnista eli vapaaehtoisista ja näyttää siltä että myös nuoria saadaan mukaan varsinkin jos on järkevää tekemistä ja sitähän palokunnassa on kaikkea henkilöitä jotka ovat innokkaita johtamaan ja opettamaan nuoria meillä on jonoa palokuntaan hyvä niin sitten vähitellen kolme kuntaa kerava tuusula ja järvenpää yhteensä yli satatuhatta ihmistä totesi että yhden kunnan tehtävänä on tikasauto ja muiden kuntien tehtävänä on ostaa jotain muita palopäälliköiden yhteistyö toimi erittäin hyvin ja jos ei toiminut hyvin niin kunnanjohtajat vihelsivät pelin poikki ja sopivat mitä tehdään vähin erin sitten alkoi tapahtua sairaanhoito joka oli koko maassa enemmän tai vähemmän myös yksityisen yritystoiminnan piirissä jäi jalkoihin niin että yksityisistä sairaanhoitoyrittäjistä taitaa kahdestasadasta olla noin nelisenkymmentä jäljellä mikä tarkoittaa sitä että myöskään tämän kapasiteetin lähtövalmius ja saatavuus ei ainakaan ole parantunut minun mielestäni se oli paha virhe joka tehtiin kun julkiselle viranomaiselle annettiin määräysvalta siitä mitä missäkin tilanteessa käytetään

kun siirryttiin sitten keravan ja myös tuusulan osalta vantaan isäntäkuntaan niin alkoi tapahtua tuusula antoi sellaisen tontin määräsi paloaseman paikalle mihin yksikään yritys ei olisi valmis panemaan minkäännäköistä taloa pystyyn tuusulasta on vaikea löytää liejuisempaa paikkaa tarvittiin kaksikymmentä metriä paalua kolmen metrin jaotuksella kun kadun toisella puolella olisi ollut ihan kelvollista rakennusmaata tuusula sai myytyä sanoisinko yleisen alueen jota ei kellekään muulle olisi voitu myydä myös vantaa joka rakennutti rakensi sellaisen paloaseman jossa on neljä neuvotteluhuonetta kun kuulemma niitä tarvitaan neljä koska jokaiselle porukalle pitää olla omansa en ymmärrä tänä päivänäkään miten asia voi olla niin mutta niin vain kollegiaalinen mihin täällä viitattiin käsittely johti siihen että kun palomiesten esimies on usein entinen palomies niin kyllä se joutuu palkitsemaan entisiä kollegoitaan siten että pelit ja pensselit ovat viimeisen päälle jos katsotaan yksityisellä puolella vastaavia investointeja niin kateeksi käy tätä palopuolen investointien määrää

siirrytään sopimuspalokunnissa käyttämään julkiselta sektorilta jäänyttä kalustoa tarkoittaa käytännössä sitä että yksikköhinnalla tämä sopimuspalokunnan tunti ja työpanos on kaikista halvinta se on harrastustoimintaa vapaaehtoista niin kuin vanha vpk käsite antaa ymmärtää mutta mutta vpk on monessa muussa asiassa myös väliin tuleva muuttuja kyllä tuusulassa letku joka oli vapaapalokunnan tanssipaikka on ollut parempi parisuhteiden valmistaja kuin mikään muu julkinen viranomainen ja väestö on varmasti sen johdosta edelleenkin elinkelpoista eli palokunnan iltamista ja vuokratuista tiloista moni urheiluseura sai monin monin verroin enemmän tukea toiminnalleen kuin mitä kuntien tai muiden avustusten avulla eläminen tällä hetkellä tarkoittaa puhumattakaan sitten yhteisöllisyydestä palokunta on paikka jossa kaikki ovat samanarvoisia ellei kauluslaatoissa ole sitten kokemusperäistä tai muuta ansiota oikeutetusti useimmiten saatua sinne voivat tulla kaikki ja hyvin usein myös tulevat se on myös nuorille miehille erinomainen sanoisinko itsensä siellä on mahdollista kansalaistaitoa ensiaputaitoa tai muuta vastaavaa tämän johdosta jos ja kun joillain alueilla sopimuspalokuntaan ei enää voida rekrytoida ehkä samoissa määrissä kuin aikaisemmin sopimuspalokunnan toimintaedellytysten ylläpitämisestä on tässä yhteydessä myös huolehdittava arvoisa puhemies

uskon että valtio ja alueellisuus toimivat hyvin mutta sinänsä uusimaa on henkisesti niin suuri alue että en jaksa uskoa että se on identtinen minkään muun maakunnan kanssa yli miljoona ihmistä liljendalista hankoon ruotsinkielisyyttä suomenkielisyyttä taajamia ja maaseutua tiheästi asuttuja kaupunkeja samassa organisaatiossa tuntuu vähintäänkin haasteelliselta ja varsinkin jos mennään maakuntavaaleihin niin saapa nähdä onko maakuntavaalien jälkeen maakuntavaltuustossa muita kuin helsingin vantaan espoon alueella olevia ja asuvia ehdokkaita eli maakunnan muut osa alueet saattavat jäädä täysin tämän kansalaistoiminnan osalta vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle

arvoisa puhemies edustaja kurvinen ei ilmeisesti ymmärtänyt porin murretta riittävän selkeästi eli

on erittäin suuri osa ja niillä on iso rooli pelastustoiminnassa pelastustoiminta on iso kokonaisuus joka koostuu pienistä palasista ja tämä yhteensopivuus toimivuus on se avainkysymys se mistä varmaan edustaja kurvisen väärinymmärrys esille niitä ongelmia niitä huolia mitä varsinkin sopimuspalokuntaan tulee kohdistumaan ja kohdistuu mutta tämä synergiaetu mikä on siis ohjannut tähän kahdeksaantoista alueen malliin on se avainkysymys ja tästä on pidettävä huolta toinen asia mikä on tässä isoin ja merkittävin on tosiaan tämä koulutusuudistus tässä kohtaa kun ensihoito tulee pelastustoimelle on myös otettava esille tämä pelastajatutkinnon pelastajan ammattipätevyyden lisääminen terveydenhuoltoammattitutkintojen joukkoon mikä mahdollistaa sitten näitä toimivia synergiatoimintoja

kiitoksia näistä kommenteista täällähän tuli hyvin tukevaa tekstiä hyvä niin ja mielestäni oli hienoa että täällä tulivat myös pelastustoimen ja palokunta aatteen kannattajat esiin kiitos mutta sitten kahteen kysymykseen toinen oli edustaja jalosen kysymys ja muutkin kysyivät tästä koulutuksesta meillä on tuolla pelastustoimen puolella käynnistetty nyt tällainen suurempikin koulutusremontti siitä että että esimerkiksi pelastajatutkinnon suorittanut voisi suorittaa lähihoitajatutkinnon siinä samalla koska tulevaisuuden työt ovat hyvin hyvin moninaisia ja se laajentaisi sitä osaamisaluetta

pelastusopiston tutkinnon pelastajatutkinnon suorittaneillahan on hyvin vahva ensihoidon osaaminen mutta olisi hienoa että kuten lähihoitajalla tulee olla

täällä helsingissä sitä on jo mahdollistettu mutta kuopiossa ei ja nyt on tarkoitus yhtenäistää näitä koulutuksia sitten kaiken kaikkiaan tämmöinen päällystökoulutus ja niin edelleen nyt läpivalaistaan ja katsotaan mitä siinä voidaan tehdä mutta sitten haluaisin toiseen asiaan täällä vähän viitattiinkin jo siihen että miten tämä liikelaitos ovatko pelastustoimi ja sote samassa liikelaitoksessa täytyy sanoa tässä nyt ettei jää kenellekään väärää käsitystä maakunta voi päättää ovatko nämä yhdessä vai erikseen sote laissa mikä täällä eduskunnassa on on virhe siellä sanotaan että on vain yksi liikelaitos ei pidä paikkaansa ja stm on luvannut korjata sen saa tehdä niin monta liikelaitosta kuin tarvitaan ja ja henkilökohtaisesti kannatan että esimerkiksi pelastuksella pitää olla oma liikelaitos eikä samassa soten kanssa koska kuitenkin niillä on omat ydintoimintonsa kannatan lämpimästi että näin tapahtuu ja se on mahdollista lain mukaan ja se on aikoinansa ennen joulua sovittu en tiedä miksi stmn laissa se sitten virheellisesti on ovat luvanneet korjata kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan on on annettava lausunto

arvoisa puhemies kysymyksessä on eu direktiivi ilucin kansallinen toimeenpano monet näistä ilucia siis indirect land use change koskettavista asioista on suomen osalta jo hoidettu aivan asianmukaisella tavalla sikäli tämä on vähän tämmöistä jälkijättöistä kansallista toimeenpanoa se huoli mikä euroopan unionilla on ollut siitä kuinka paljon ruohokasveja on käytetty biopolttoaineen valmistuksessa ei ole suomessa oikeastaan relevantti koska täällä on käytetty ainoastaan toisen sukupolven biopolttoaineita joissa ruohokasveilla ei ole minkäänlaista osuutta tulemme pian palaamaan tähän aihealueeseen ilucin lisäksi myös tulevien lainsäädäntöhankkeiden kautta nimittäin energia ja ilmastostrategiaan liittyvä varsin kunnianhimoinen kolmenkymmenen prosentin sekoitevelvoite tullaan varmastikin käsittelemään eduskunnassa piakkoin

eu maassakin on olemassa sekoitevelvoite koskien biopolttoaineita mielenkiintoisena huomiona on se että yhdysvaltojen osavaltioista esimerkiksi kaliforniassa san franciscossa ja sacramentossa on jopa olemassa sadan prosentin uusiutuvien polttoaineiden käyttövelvoite kaupunkien omilla laitteilla ja kaikki tuo polttoaine tulee suomalaiselta nesteeltä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies päätin pitää tämän puheenvuoron oikeastaan kahdesta syystä ensiksikin on paikallaan kiittää hallitusta järkevästä esityksestä meistä jokainen on varmasti kiertänyt yrityksissä ja vaatimukset yritysten byrokratiataakan keventämisestä ovat varmasti tulleet meille kaikille tutuiksi tämä hallituksen esitys tekee juuri tätä yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmän osalta palvelun keskittäminen yhteen paikkaan tarkoittaa ensinnäkin sitä että tulevaisuudessa yrittäjien ei tarvitse antaa tietoja asiakastietojärjestelmään kuin kerran nykyisinhän yritykset joutuvat antamaan useaan kertaan lähes samoja tietoja palvelujen tarjoajille toisekseen tavoitteena on tietojärjestelmän avulla parantaa valtionhallinnon eri organisaatioiden yhteistoimintaa yrityksille suunnatuissa neuvontapalveluissa ja yritystuissa se myös yhdenmukaistaa merkittävässä määrin yritysten saamaa palvelua hyötyjinä tästä ovat yrittäjät ja asiakkaat yrittäjille helpompi arki merkitsee sitä että aikaa enemmän oman ydintoiminnon kehittämiseen se puolestaan tekee yrityksistä kilpailukykyisempiä yritysten asiakkaille järkevämpi sääntely näkyy parempana ja halvempana palveluna arvoisa puhemies uudistus siis toteuttaa hallituksen itselleen asettamia sujuvamman sääntelyn norminpurun ja julkisen sektorin digitalisoitumisen tavoitteita tästä syystä sekä suomen yrittäjät että ovat pitäneet tätä esitystä erittäin kannattavana toisaalta arvoisa puhemies olen samaa mieltä juuri edellä mainittujen lausunnonantajien kanssa siitä että voisimme tehdä enemmänkin erityisesti julkisen sektorin digitalisoimisessa esimerkiksi päätös e kuitteihin siirtymisestä koko valtionhallinnossa toisi asiantuntijalaskelmien mukaan noin kahdeksansadan miljoonan euron säästöt kansantaloudelle vuosittain vastaavasti verkkolaskutuksen täysimääräinen hyödyntäminen säästäisi menoja jopa kolmella miljardilla eurolla nämä ovat kokonaisuuksia joissa hallituksen pitäisi olla aktiivinen kyseessä ovat kuitenkin uudistukset jotka oikealla tavalla toteutettuina paitsi säästävät myös parantavat kansalaisten palveluita

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

puhemies tämä lakiesitys on sinänsä hyvä ja vastaa kasvualojen muuttuviin koulutustarpeisiin monilla aloilla on noussut haasteeksi löytää korkea asteen asiantuntijoita työtehtäviin kuten edellinen edustaja sanoi nämä koulutusohjelmat ovat alakohtaisesti räätälöityjä ja ne on tarkoitettu henkilöille joilla on entuudestaan soveltuva korkea asteen koulutuspohja ja hyvää on myös se että aiemmat opinnot huomioidaan uusissa opinnoissa ja toisen tutkinnon voi suorittaa lyhyessäkin ajassa noin kahdessa vuodessa tämä on siis kannatettava asia tähän asti mutta arvoisa puhemies ongelma on se että tälle koulutukselle ei ole myönnetty omia määrärahoja vaan rahoitus otetaan työvoimapolitiikan rahoista työvoimapoliittista koulutusta on muutenkin ajettu alas eli volyymi on pudonnut tämän hallituksen aikana yli puoleen aiemmasta tämä tarkoittaa että heikommassa asemassa olevat työttömät eli ne jotka kipeimmin tarvitsisivat koulutusta kärsivät määrärahojen vähentämisestä toisin sanoen arvoisa puhemies tämä on sinällään hyvä asia mutta on erittäin ikävää että rahoitus otetaan niiltä jotka kaikkein kipeimmin koulutusta tarvitsisivat

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä
hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi suomen ja norjan välisen tenojokea koskevan kalastussopimuksen ja kalastussäännön esitys sisältää lisäksi ehdotuksen erilliseksi voimaansaattamislaiksi tenojoen kalastussopimusneuvottelut norjan kanssa olivat poikkeuksellisen vaikeat ja yhteisten näkökantojen löytyminen muodostui äärimmäisen vaikeaksi on vaikeaa sopia kalastuksen yhteisistä pelisäännöistä kun norjassa kalastusoikeus tenolla perustuu heinäntekoon ja suomessa kiinteistön omistukseen ja vanhoihin niin sanottuihin erityisperusteisiin kalastusoikeuksiin lisäksi asiaan liittyy valtiosääntöoikeudellisia ongelmia useiden kalastajaryhmien vastakkaisia intressejä sekä tärkeitä saamelaiskysymyksiä valiokunnalla ja myös perustuslakivaliokunnalla on ollut todella mittava urakka tenojoen kalastussopimuksen käsittelyssä valiokunta on joutunut perehtymään erittäin monimutkaiseen ongelmavyyhtiin jossa helppoja ratkaisuja ei ole asian monimutkaisuutta kuvataan varsin seikkaperäisesti valiokunnan pitkällä monipolvisella mietinnöllä ja siksi tämä esittelypuheenvuorokin valitettavasti väistämättä hieman venyy valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että lopullinen neuvottelutulos on monilta osin sekä suomelle että norjalle vaikea kompromissiratkaisu jossa kuitenkin keskeisenä lähtökohtana on säilynyt tenojoen lohikantojen tilan pitkäaikainen ja pitkäjänteinen parantaminen

on tällä hetkellä atlantin alueen

suurin villilohikanta lohisaalis on kuitenkin viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana laskenut alemmalle tasolle kuin aikaisemmin valiokunta totesi yhteenvetona tenon lohikantojen tilasta että viimeaikaisen tutkimustiedon perusteella arvioituna merkittävä osa vesistöalueen kolmestakymmenestä lohikannasta on epätyydyttävässä tilassa

tilasta ja laatinut arvioita erilaisten kalastuksensäätelyratkaisujen vaikutuksesta lohikantojen tilaan valiokunta katsoo että tenon lohikantojen tutkimus on viime vuosina ollut erittäin monipuolista ja sitä voidaan pitää varsin luotettavana lohikantojen kehityssuuntien ja tilan kuvaajana puhemies valiokunta toteaa mietinnössään että tällä hetkellä kalastusoikeuksien käyttäminen ja rajoittaminen tenolla tapahtuu asuinpaikkaperiaatteen mukaisesti joka on ongelmallinen ja vieras periaate sekä suomen kiinteistöoikeudellisen järjestelmän että perustuslain kannalta

vähentämistä noin kolmellakymmenellä prosentilla nykytilanteeseen verrattuna nämä kuolevuuden vähennykset on tarkoitus toteuttaa kohdistamalla uusia rajoituksia etenkin kalastuskauden alkuun jolloin niillä voidaan tehokkaammin parantaa erityisesti heikkojen lohikantojen tilaa tältä osin on kyse vaikeasta päätöksestä esimerkiksi perinteisten patopyynnin ja kulkutuksen osalta

merkittävä osa vaikeaa eri intressien yhteensovittamista on matkailukalastuslupien myyntikäytännön muuttaminen siten että kalastuslupamäärälle asetetaan tiukka kokonaiskiintiö ja luvat luvat jaetaan tasan maiden välillä myytävää lupamäärää on rajoitettu erityisesti kalastuskauden alkuvaiheessa puhemies voimaansaattamislaista valiokunta toteaa että lakiehdotuksen mukaan uuden tenojoen kalastussopimuksen lainsäädännön piiriin kuuluvat erilliset määräykset olisivat lakina voimassa suomessa voimaansaattamislaissa esitetään määrättäväksi kalastussäännön toisessa pykälässä tarkoitetut vakituisen asumisen kriteerit jotka vastaavat pitkälti nykyisin sovellettua käytäntöä sillä muutoksella että edellytetty vähintään kuuden kuukauden asuminen on muutettu seitsemäksi kuukaudeksi
voimaansaattamislaissa määritellään myös menettelystä jolla alueen ulkopuolella asuville kalastusoikeuden omistajille varatusta lupakiintiöstä on mahdollista lunastaa kalastuslupia omistuksen suuruuden suhteessa lupia on mahdollista lunastaa asetettavan lupakiintiön puitteissa siten että minimiomistus takaisi yhden luvan kiintiöstä näin on pieniltä osin voitu parantaa ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien asemaa valiokunta korostaa että ulkopaikkakuntalaisten omistusoikeuden lupien kokonaismäärä sisältyy matkailulupien kiintiöön eikä se kasvata vapaakalastukseen myytävien vuorokausilupien kokonaismäärää puhemies valiokunta toteaa että voimaansaattamislaissa esitetään niin sanottua tenon kalakorvauslain kumoamista valiokunta huomauttaa että kalakorvauslain osalta vanhat korvaustoimitukset ovat muuten edelleen kesken mutta esitetyn siirtymäsäännöksen nojalla korvaukseen oikeutetuille ei oikeutetuille ei aiheudu oikeudenmenetyksiä valiokunta pitää mietinnössään hyvin valitettavana ettei tenojoen osin hyvin vanhoja oikeudenmenetyksiä ole kyetty käsittelemään loppuun tilanne on oikeudellisesti kestämätön valiokunta korostaa sitä että maanmittauslaitokselle on korvaustoimitusten loppuunsaattamiseksi varattava riittävät taloudelliset ja henkilöstölliset resurssit ja tästä valiokunta on tehnyt myös lausuman perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan että ehdotukset eivät muodostu perustuslakivaliokunnan arvion mukaan omaisuudensuojan tai elinkeinonvapauden kannalta ongelmallisiksi täten ei muodostu oikeudellista perustetta säätää korvausvelvollisuutta uusien kalastusrajoitusten aiheuttamasta haitasta puhemies muutama sana vielä lisää perustuslakivaliokunnan lausunnosta ja saamelaisten kalastuksesta maa ja metsätalousvaliokunta korostaa mietinnössään luontaiselinkeinojen vahvaa saamelaiskulttuurista merkitystä pyyntikulttuuriin kuuluvat perinteiset pyyntimuodot kuten pato ja lohiverkkokalastus sekä kulkutuskalastus myös kalastusmatkailutoiminta on nykyään osa saamelaista kalastuskulttuuria saamelaisten perustuslaillinen oikeus kulttuuri itsehallintoon ei kuitenkaan tarkoita rajoittamatonta oikeutta perinteisistä elinkeinoista päättämiseen lohikantojen kestävä käyttö tenojoella on tärkeä edellytys saamelaisten kalastuskulttuurin säilymiselle valiokunnan saaman selvityksen mukaan lohikantojen tilan parantaminen ja tavoitteena oleva kestävä kalastus edellyttävät kalastusrajoitusten lisäämistä kalastuskauden alussa kipeät kalastusrajoitukset on kuitenkin pyritty suunnittelemaan siten että yhtenäinen kalastuskausi perinnepyynnissä tenojoella säilyy

pykälän ympäristövastuusäännös huomioiden hyväksyttävinä perusoikeusjärjestelmän kannalta perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan että ehdotukset eivät muodostu omaisuudensuojan tai elinkeinonvapauden kannalta ongelmallisiksi perustuslakivaliokunta kuitenkin painotti että lainsäädännöllä tulisi myös ympäristövastuuta toteuttavan säätelyn yhteydessä vahvistaa saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan näin ollen hallituksen esityksen voidaan katsoa olevan ongelmallisessa suhteessa valtiosääntöön siksi että saamelaisten kulttuuriin kulttuuriin liittyviä

koskevat lievemmät kalastusrajoitukset on toteutettu asuinpaikkaperusteisesti perustuslakivaliokunta katsoi että maa ja metsätalousvaliokunnan on selvitettävä mahdollistaako kalastussäännön pykälän säätely esimerkiksi voimaansaattamislain yhdeksännen pykälän muuttamisen tavalla joka turvaisi saamelaisten oikeudet hallituksen ehdotusta paremmin jos saamelaisten oikeuksien parantaminen ei ole mahdollista voimaansaattamislain muutoksella perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä että sopimuksen hyväksymisestä huolimatta eduskunta velvoittaa lausumalla hallituksen jatkamaan neuvotteluita saamelaisten kulttuuriin liittyvän perinnekalastuksen turvaamiseksi maa ja metsätalousvaliokunta totesi tästä perustuslakivaliokunnan lausuntoon sisältyvästä esityksestä että lain muuttaminen ei ole mahdollista valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen että perustuslakivaliokunnan esitys ei ollut lain säätämisjärjestykseen vaikuttava perustuslakivaliokunnan lausunnossa selvitettäväksi esitetty mahdollisuus lieventää muualla asuviin saamelaisiin asuinpaikan perusteella kohdistuvia rajoituksia oli valiokunnan saaman selvityksen mukaan noussut esiin sopimusneuvotteluissa norjan kanssa maa ja metsätalousministeriö selvitti muun muassa oikeusministeriötä konsultoimalla olisiko mahdollista kytkeä kalastusmahdollisuudet saamelaiskäräjälain mukaiseen saamelaismääritelmään selvityksen lopputulos oli että tämä ei ollut toteuttamiskelpoinen tapa rajata kalastusoikeuksien käyttöä maa ja metsätalousvaliokunta painottaa erityisesti sitä että suomen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly sellaista saamelaismääritelmää jonka perusteella muualla kuin tenojoen jokilaaksossa asuvat saamelaiset voitaisiin määritellä

momentin täydentämistä perustuslakivaliokunta katsoi myös että ministeriön voimaansaattamislakiehdotuksen toisen pykälän ensimmäisessä momentissa määritelty sopimuksentekovalta norjan kanssa kalastussäännön määräyksistä poikkeamisesta tulee menettelyllisesti rajoittaa sitomalla poikkeamisvallan käyttö selvästi saamelaiskäräjälain yhdeksännen pykälän neuvotteluvelvoitteen täysimääräiseen noudattamiseen valiokunta ehdottaa yhdeksännen pykälän täydentämistä perustuslakivaliokunnan esittämällä tavalla puhemies vihdoin yhteenveto valiokunta toteaa mietinnön yhteenvedossaan että hyvin erilaiset ja osin täysin erilaiset näkemykset kalastuksen säätelyn kohdentamisesta ja kalastusoikeuksien käytöstä sekä suomessa että norjassa ja myös eri intressiryhmien välillä ovat vaikeuttaneet huomattavasti huomattavasti sopimusneuvotteluja valiokunta pitää uutta sopimusta monia ristikkäisiä oikeuksia yhteensovittavana kompromissina jossa kaikkien kalastajaryhmien kalastusta rajoitetaan valiokunta on asiantuntijakuulemisen yhteydessä saanut selvityksen sopimuksen mahdollisen hylkäämisen vaikutuksista mikäli eduskunta päätyisi hylkäämään sopimuksen irtisanoisi norja todennäköisesti nykyisen sopimuksen päättymään ennen vuoden kaksituhattakahdeksantoista kalastuskautta valiokunta piti saamansa tiedon perusteella myös epätodennäköisenä että pitkään neuvoteltuun sopimukseen olisi mahdollista saada jatkoneuvotteluilla parempi ratkaisu valiokunta piti välttämättömänä myös matkailukalastuksen edellytysten turvaamista ja mahdollisten ongelmien nopeaa ratkaisua erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen että matkailuyrittäjät voivat jatkossakin suunnitella toimintaansa ja investointejaan pitkäjänteisesti valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen että sopimusta ja kalastussääntöä on varauduttava korjaamaan ja täydentämään lähitulevaisuudessa valiokunta painotti lopuksi mietinnössään että sopimukseen liittyvä kalastussääntö on voimassa aluksi viiden vuoden määräajan

asioiden osalta valiokunta esittää hyväksyttäväksi hyväksyttäväksi myös lausumaehdotuksen puhemies tämä mietintö ei ollut yksimielinen tähän sisältyy vastalause ja siihen vastalauseeseen sisältyy hylkäysehdotus ja se varmastikin esitellään myöhemmin kiitos

arvoisa puhemies

asiantuntijat ovat kertoneet että pyyntimääriä on leikattava vähintään kolmekymmentä prosenttia jotta kalakannat elpyvät parin kalasukupolven kuluessa noin kymmenen vuoden aikana varsinkin suurikokoiset lohet ovat vähentyneet joen latvoilla kalan nousun turvaaminen on tärkeää norjan kanssa neuvoteltu valtiosopimus tenon kalastuksesta on kaikkien osalta kompromissi kalastuksesta vähennetään noin kolmekymmentä prosenttia kalastusta on leikattu sekä kalastuskauden alusta että lopusta perinteisin pyydyksin tapahtuva kalastus on rajattu paikkakuntalaisille näin on haluttu turvata paikallinen jokisaamelaiskulttuuri ja elinkeinon harjoittaminen on keskeistä että saamelaiset voivat ylläpitää perinteistä tenojokivarren pyyntikulttuuriaan tähän kuuluu patokalastus verkkokalastus ja kulkutus eli ajoverkkokalastus sopimuksen suuri puute on että ulkopaikkakuntalaisten saamelaisten osalta perinnepyynnin harjoittaminen estyy on tärkeä arvo että perintöoikeutena kalastusluvan saaneet voisivat pitää yllä alkuperäiskansakulttuuriaan ja juuriaan matkustaessaan tenojokilaaksoon

sovittu ulkopaikkakuntalaisten saamelaisten kalastusoikeudesta lohikantojen tila on kuitenkin niin heikko ettei ole kenenkään etu jatkaa vanhan sopimuksen pohjalta tai sopimuksettomassa tilassa keskeistä sopimuksessa on että kun tilanne lohien kannalta paranee voidaan joustavammin tehdä muutoksia edellytän että ensi tilassa ja lohikantojen sen salliessa parannetaan saamelaisten oikeuksia tenojoki sopimuksessa perustetaan myös paikallinen seurantaryhmä joka arvioi sopimuksen toimivuutta ja voi tehdä aloitteita on keskeistä että saamelaiset ovat mukana kaikissa jatkoneuvotteluissa sopimuksessa on leikattu myös vapakalastusta eli matkailukalastuslupia kolmanneksella on välttämätöntä että jatkossakin perinteiset pyydykset on rajattu vain paikkakuntalaisten ja saamelaisten käyttöön sopimuksen tarkoitus on turvata lohi jotta kannat säilyvät ja saamelaiset voivat jatkossakin harjoittaa pyyntikulttuuria tenojokilaaksossa valiokunnassa kuulimme luonnonvarakeskuksen tutkimusmenetelmistä ja tenojoen lohien tilasta kalakantoja on tutkittu vuosikymmenten ajan on emokalojen noususeurantaa videoseurantaa kalojen sukelluslaskentaa ja tutkimusta kaikuluotauksella kalojen genetiikkaa on seurattu suomunäytteistä on olennaista että tutkimusta kehitetään yhä kattavammaksi ja ja käydään vuoropuhelua paikallisten kanssa lohen turvaamisen kannalta on välttämätöntä estää lohiloisen pääsy tenoon siksi tenojoella saa käyttää vain sinne rekisteröityjä veneitä ja turistien pyyntivälineet on desinfioitava on kiirehdittävä myös tenon sivuvesien lohikantojen suojelun turvaavaa asetusta tätä nyt käsillä olevaa sopimusta on neuvoteltu vuosia mikäli eduskunta päätyisi hylkäämään tenon kalastussopimuksen irtisanoisi norja todennäköisesti nykyisen sopimuksen päättymään ennen vuoden kaksituhattakahdeksantoista kalastuskautta se on iso riski kaloille eduskunnalla ei ollut mahdollisuutta tehdä muutoksia sopimuksen sisältöön koska asiat on sovittu valtiosopimuksessa norjan kanssa on neuvoteltava norjan kanssa sopimusta on tarkasteltava alkuperäiskansojen kannalta paremmaksi heti kun lohen kantojen elpyminen sen sallii myös saamelaisten oikeuksia turvaava alkuperäiskansojen sopimus ilo on ratifioitava se helpottaa jatkossa neuvottelutilannetta tenojoki ei ole vain virta se on elämän lähde jokisaamelaiskulttuurin perusta teno on ainutlaatuisten lohien kutujoki tämä helmi on turvattava jälkipolville

arvoisa puhemies uusi suomen ja norjan välinen kalastussopimus tenojoella on monimutkainen ja vaikea asia valiokunta on asian haastavuuden huomioon ottaen tehnyt hyvää työtä on selvää että tenon lohi ei voi hyvin joessa on noin kolmekymmentä perinnöllisesti toisistaan poikkeavaa lohikantaa ja osa kannoista voi huonosti suojelemalla tenon lohta turvataan myös tulevaisuuden lohisaaliit sopimus jota valiokunnassa on viime syksystä lähtien käsitelty on kuitenkin ongelmallinen lapissa on kova vastustus sopimusta kohtaan saamelaiset vastustavat sitä koska heidän mahdollisuutensa harjoittaa perinteisiin kuuluvia pyyntitapoja vaikeutuu paikalliset kalastusmatkailuyrittäjät ovat huolissaan siitä mitä lupien rajoittaminen merkitsee heidän ulkopaikkakuntalaiset kiinteistönomistajat kokevat että heidän oikeuksiaan loukataan koska heidän kiinteistöönsä kuuluva kalastusoikeus ei ole heidän kohdallaan voimassa tenon pääuomassa ulkopaikkakuntalaisilla vesialueen omistajilla ei ole suomen puolella oikeutta kalastaa vaan heidän omistusoikeutensa jää tällä hetkellä kokonaan vaille sisältöä heillä on mahdollisuus kalastaa ainoastaan vavalla ja vieheellä ja heidän kalastustaan koskevat määräykset ja vuorokausiluvan hinta ovat samanlaiset kuin kenellä tahansa muualta tulleella matkailukalastajalla arvoisa puhemies lohta on suojeltava mutta on täytettävä kaikki oikeudelliset loukkaamattomuusperiaatteet sekä toteuduttava tutkittuun tietoon perustuen ja paikallisten kanssa yhteisesti hyväksytyin periaattein vastuun tenojoen lohikantojen suojelusta tulee olla oikeudenmukaista ja tasapainossa sopijamaiden välillä nyt näin ei ole arvoisa puhemies kokonaisuus on erittäin haastava koska norjan ja suomen kalastusoikeusjärjestelmät ovat erilaiset ja lähtökohtana on monelle tenon lohta pyytävälle intressiryhmälle hankala kysymys lohen pyynnin rajoittaminen suojelutarkoituksessa paikallisilla ja ulkopaikkakuntalaisilla kiinteistönomistajilla on niin ikään erilaiset oikeudet kalastaa kokonaisuus on monimutkainen ja kaikkia tyydyttävää ratkaisua on on vaikea löytää on tärkeää että lohikantojen tilaa voidaan seurata luotettavasti ja niin että tutkimustietoa kerätään ja luonnontieteelliset faktat otetaan huomioon kantojen tilaa arvioitaessa valiokunnalle toimitetuissa asiantuntijalausunnoissa on tullut esille hyvin erilaisia näkemyksiä tenojoen lohikantojen nykytilasta ja kehityssuunnasta sekä tarvittavista kalastusrajoituksista osassa asiantuntijalausuntoja tenojoen kalastuksen nykyistä tiukemman säätelyn säätelyn tarvetta ei ole katsottu luotettavasti osoitetun ja hallituksen esitykseen sisällytettyä tutkimustietoa ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä on pidetty yksipuolisina on välttämätöntä että lohikantojen seurantaa jatketaan ja kehitetään edelleen siten tutkimustiedolle saadaan myös aikaisempaa parempi paikallinen hyväksyntä on hyvä että valiokunta ehdottaa lausumissaan lisäresursseja maanmittauslaitokselle jotta erityisperusteisten kalastusoikeuksien kiinteistönmääritystoimitukset saatetaan loppuun nopealla aikataululla myös toinen lausuma jossa vaaditaan että maa ja metsätalousministeriö tarkastelee yhdessä norjan kanssa sopimuksen yleistä toimivuutta ja kalakantojen kehityssuuntia viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta on kannatettava lisäksi lausumassa vaaditaan että saamelaisten sekä muualla asuvien kiinteistönomistajien kalastusoikeuksien laajuutta ja käyttöä tulee arvioida ja samalla on myös selvitettävä edellytykset siirtymiselle siirtymiselle päivä ja kausikohtaisiin kalastuskiintiöihin valiokunta on tältä osin tehnyt hyvää työtä hyvästä mietinnöstä ja hyvistä lausumista huolimatta kokonaisuus on sellainen että sdp katsoo että tämänkaltaisen sopimuksen tulisi nauttia vahvaa luottamusta ja hyväksyttävyyttä paikallisten keskuudessa katsomme että sen vuoksi sopimusneuvottelut on aloitettava uudelleen eikä sopimusta ehdotetussa muodossa tule hyväksyä sdp esittää vastalauseessaan yhtä lausumaa jossa vaaditaan selvityksen teettämistä siitä mitä taloudellisia ja sosiaalisia sekä kulttuuriin ympäristöön ja oikeuksiin liittyviä seurauksia tenojoki sopimuksella on sdp esittää lain hylkäämistä

arvoisa

tämä käsittely on ollut erityisen vivahteikasta ja on ollut erilaisia näkemyksiä jo sopimusneuvotteluitten aloittamisesta ja siitä ketkä ovat päässeet neuvottelemaan tästä sopimuksesta paikalliset saamelaiset ovat kritisoineet sitä että heidät on sivuutettu sopimusneuvottelujen aikana ja kyseenalaistavat sitä kautta tätä neuvotteluprosessia tämä on erityisen hankala vaikea ja monimutkainen asia kuten tuossa edellä edustaja wallin totesi kaikkia ja kaikkien oikeuksia ei tässä sopimuksessa ole turvattu niin kuin sopimuksessa pitäisi olla sen takia vasemmistoliiton maa ja metsätalousvaliokunnan jäsen yhtyy tuohon sosiaalidemokraattien vastalauseeseen ja nimenomaan tähän hylkyyn kun että tornionjoessa esiintyy noin kolmekymmentä perinnöllisesti toisistaan poikkeavaa lohikantaa on selvää että näiden suojelun on oltava keskiössä ja tämän hankkeen taustalla on ainakin edustaja myllykoskelle pystytty virkavastuulla olevien virkamiesten taholta näyttämään että lohikanta on uhattuna ja sen kalastuksen ponnisteluja pitää pystyä hillitsemään on esitetty toisenkinlaisia näitä tutkimuksia kyseenalaistavia näkemyksiä mutta tämän valmistelun osalta olen tullut vakuuttuneeksi että uhanalaisuus ja suojelun tarve on eittämätön toisaalta on hieman harmillista ja voisiko sanoa kaksinaismoralistista se että se paikallisten asukkaiden eittämätön oikeus tulee tässä uhatuksi ja sen vuoksi tätä sopimusta

en voi vasemmistolaisena kansanedustajana hyväksyä erityisesti saamelaiset ovat ryhmä joka tästä epäoikeudenmukaisuudesta kantaa suurimman kuorman kun näiden sivuhaarojen eli kutualueiden osalta nyt uudessa kalastuslaissa paikallisilta on viety maksuton kalastusoikeus ja he tulevat lupien piiriin metsähallitus suunnittelee kalastuksen ja lupien myyntien lisäämistä näillä alueilla niin samaan aikaan valtio on huolissaan siitä että tenossa kalastetaan liikaa toisaalla myydään lupia ja toisaalla taas rajoitetaan lupia tämä on aika heikko esitys kyllä valtion taholta ja erityisesti ymmärrän kyllä metsähallituksella on tulouttamisvaatimuksia ja tätä kautta nyt rahastetaan näiltä paikkakuntalaisilta näitä lupamaksuja joita heillä ei aiemmin ole ollut

en puhu pidempään tässä on käytetty hyvät perustellut puheenvuorot mitä vaikeuksia tämän sopimuksen osalta on ja ne keskittyivät juuri näihin oikeudellisiin kysymyksiin täytyy valiokunnan käsittelylle antaa täysi kymmenen plus ja erityisesti mietintö on erinomaisesti kirjoitettu se sisältää perusteltua tekstiä mutta nämä oikeudenmukaisuusasiat estävät olemasta mietinnön kannalla

arvoisa puhemies ikävä niitä aikoja kun minäkin olin maa ja metsätalousvaliokunnassa ja legendaarisen kansanedustaja erkki pulliaisen susi pulliaisen kanssa toinen toisemme asiaosaamista kunnioittaen keskustelimme vaikeistakin asioista tähän vihreitten linjaan liittyen kun heillä kuitenkin näyttää nyt olevan semmoinen rooli että he aina voivat kannattaa kaikkia hyviä asioita ja vastustaa huonoja asioita tässä on kyllä aika lailla löysin perustein ja ihan ekologisesti löysin perustein laitettu nytten lohi saamelaisväestön oikeuksien edelle tulee mieleen täällä pohjantähden alla trilogia siellähän janne kivivuori joka oli maatalouslakkojen aikaan neuvottelemassa työntekijöitten puolesta sanoi neuvottelujen kuumissa että minä olen täällä piikojen ja renkien valtuuttamana en lehmien niin kuin isännät tuntuvat olevan tässä on vihreillä vähän samanlainen asetelma ja pitää silloin kysyä että juuriko ne jotka harjoittavat ikiaikaista pyyntikulttuuria haluavat tuhota lohen sukupuuttoon jonkunlaista asiaosaamista on sentään heilläkin he haluavat jatkaa sitä kulttuuria sukupolvelta toiselle

vihreitten linjan asettaa kyllä kyseenalaiseksi se kun muistaa vielä kun käsiteltiin kalastuslain laajaa uudistusta ja siellä inarijärven kalastusoikeuksia siitä äänestettiin muistan tasan tarkkaan sen sillä itse tein sen äänestysesityksen ja jos vihreät olisivat olleet ryhmänä samalla kannalla ei olisi käynyt niin että puolet ja puolet jako osuus metsähallituksen osuuden ja paikallisten osuuden välillä muotoon metsähallitukselle kaupalliseen myyntiin kaksi kolmasosaa ja paikallisille enää yksi kolmasosa tälläkö tapaa sitä tuettiin saamelaisten kulttuuria sama toistuu nyt niin kuin edustaja myllykoskikin sanoi tenon sivujoilla paikallisilta ihmisiltä saamelaisilta oikeus menee maksulliseksi ja luvanvaraiseksi ja toisaalta se kalastusmahdollisuus avataan entistä laajemmin kaupalliseen käyttöön tämä on kiistaton fakta sillä laillako se lohi pelastuu että entistä enemmän laitetaan kaupan eikä vain kala vaan pahimmassa tapauksessa ainutlaatuinen paikallinen vähemmistökulttuuri maa ja mietintö on monilta osilta hyvin kriittinen ja ihmettelenkin kyllä miten sen jälkeen voidaan olla sopimuksen ja kalastuspykälien kannalla ja ihmettelin että kun tuli perustuslakivaliokunnan lausunto niin pohjoisessa ainakin uutisoitiin asia niin niin että nyt ovat keskustalaiset kansanedustajat olleet kovasti asialla mutta sitten kun katsoin perustuslakivaliokunnan lausunnon niin ei siellä ollut jättänyt eriävää mielipidettä kuin ruotsalaisten edustaja minä olen yrittänyt itseänikin kasvattaa siihen vaikka joskus on ollut aika lailla tiukkoja paikkoja politiikassakin että ainakin yritettäisiin pitää kiinni siitä että sanat ja teot ovat yhtä arvoisa puhemies me olemme saaneet pitkin matkaa paljon asiantuntevaa palautetta joka itse asiassa asettaa kyseenalaisiksi nämä jotkut asiantuntijalausunnotkin siitä mikä on lohen todellinen tilanne ja mikä sitä lohta viime kädessä vaarantaa mutta muutama kohta saamelaisneuvoston viestistä siinä todetaan että lohikannan saamelaisille ensiarvoisen tärkeää mutta se ei voi tapahtua tavalla joka näin räikeästi rikkoo saamelaisten perus ja ihmisoikeutta omaan kulttuuriinsa omaisuuteen elinkeinoon sekä

kyllähän tässä on se ristiriita että tässä asettuu ja asetetaan nytten kaksi perustuslaillista oikeutta vastakkain ja jos tilanne on niin paha silloin pitäisi ottaa aikalisä ja hylätä tämä sopimus ja vielä täällä saamelaisneuvoston lausunnossa sanotaan että perinteistä kalastusta harjoitetaan perheen ja suvun kanssa eli nyt tässä näitä perinteisiä poisluovuttamattomia oikeuksia rikotaan ylisukupolvisesti

arvoisa puhemies täällä vasemmiston edustajat ensimmäisenä edustaja myllykoski puuttuivat erittäin arkaan ja hyvään aiheeseen joka kyllä valiokuntakeskustelussakin nousi moneen kertaan esille se on näitten sivujokien kohtalo

kuin pitäisi olla ja nyt metsähallitus mitään ei ole vielä päätetty suunnittelee että se alkaa myydä lupia näihin sivujokiin tämä täytyy oikeasti ottaa kuten valiokunnassakin todettiin mietintöön ja katsoa että kun nämä rajoitukset nyt ovat aika kovia pääuomassa niin on oikeastaan loogisesti väärin jos me avaamme lupien myynnin mittavassa määrin sivujoissa joissa oikeastaan se ongelma on yhtä iso tai isompi

eestilä edellä totesi että nyt oltaisiin lisäämässä lupamyyntiä sivujokiin nimenomaan siihenhän valiokunta kiinnittää huomiota että näin ei voi olla vaan että tietenkin on lähtökohtana se lohikantojen tila joka siellä on ja näin ei tule tapahtumaan elikkä tämmöinen korjaus siihen että ei tule sellaista kuvaa että nyt oltaisiin lisäämässä tätä sivujokien kalastuspainetta näin ei tule käymään

haluamme niitä sivujokien kalastusasioita saada paikallisesti korjattua niin kyllä meillä ainoa mahdollisuus on se että me kalastuslain

pykälän mukaan aikaisemmin saivat tuolla kolmen pohjoisimman kunnan alueella paikalliset ilman mitään korvausta pyydystää kaikkia kaloja virtavesillä valtion hallinnoimilla virtavesillä ja nytten tämän kalastuslain muutoksen myötä paikalliset menettivät tämän iänikuisen oikeutensa kalastaa siellä valtion virtavesillä nyt sitten kun tämä oikeus on paikallisilta poistunut metsähallituksella ja sitä kautta valtiolla on täysi oikeus ja mahdollisuus alkaa tekemään tätä kiintiöityä lupamyyntiä sinne alueelle ja tämän lohiasian rinnalla tämä on paikallisille todella raskas ja vaikea asia vähintä miten me voisimme utsjokelaisia auttaa on se että

elokuussa lapin kansanedustajat vierailivat ylä lapissa ja silloin saimme kyllä niin selvät terveiset niiltä ihmisiltä joita nämä esitykset koskevat ja ne terveiset olivat että jos pahimman mukaan mennään niin niin sitten pitää tämä sopimus kaataa laajemminkin tässä tulee peilattavaksi tulee peilattavaksi nyt se mikä on metsähallituksen rooli tulevina aikoina jos se menettää yhteiskunnallisen toimilupansa ja oikeutuksensa niin ongelmat ovat monenlaisia kysymys kuuluu paljonko metsähallituksen sallitaan rahastavan olipa kyse sitten luvanmyynnistä tai sitten metsähallituksen metsätaloustoiminnasta mutta yhtä kaikki on niin monessa kohtaa viittasin tuohon kalastuslakiin tähän valtiosopimukseen ja kalastuspykäliin kiistatta selvää että paikallisten ihmisten oikeuksia poljetaan nyt hyvin räikeällä tavalla ja kyllä siitä viitteitä on myöskin perustuslakivaliokunnan lausunnossa sitten palataan

arvoisa puhemies tämä on surullinen tarina tenojoki sopimusneuvotteluista tai mistään muustakaan ei jaeta kyllä yhtään tyylipistettä oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin sisältyy perustuslakimme perusoikeusluetteloon laissa mainitaan erityisesti alkuperäiskansamme saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan saamelaisten oikeudet turvataan myös useissa suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa me suomalaiset olemme ylpeitä siitä rikkaasta kulttuurista joka maassamme on siksi onkin erikoista että saamelaisilla on tänä päivänä suuri huoli tulevaisuudestaan näin ei saisi olla tenojoki sopimuksella halutaan suojella ja turvata tenojoen vesistön lohikantoja perustuslakivaliokunta on myös antanut tästä on tärkeää että tenojoen lohia suojellaan sopimus heikentää kuitenkin merkittävästi saamelaisten mahdollisuuksia jatkaa kulttuurinsa kehittämistä ja rajoittaa ennen kaikkea saamelaisten mahdollisuuksia perinteiseen kalastukseen joessa sopimusneuvotteluiden yhteydessä ei ole edes täsmällisesti selvitetty miten ehdotetut kalastusrajoitukset tulevat vaikuttamaan saamelaisiin selvää kuitenkin on että saamelaisten oikeudet ovat olleet toissijaisia kun tätä sopimusta on tehty arvoisa puhemies vastuulliseen lainsäädäntöön kuuluu perusoikeuksien turvaaminen perustuslaki suojaa omaisuutta ja saamelaisten oikeutta omaan kulttuuriin nämä seikat olisi pitänyt ottaa tenojoella tapahtuvaan kalastukseen kohdistuvia rajoituksia julkisella vallalla on perustuslain tasoinen velvollisuus turvata perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia kun me perustuslakivaliokunnassa kuulimme asiantuntijoita kuului sieltä selkeä kanta rajoitukset vaikuttavat voimakkaimmin juuri saamelaisten kalastusoikeuksiin ja perinteisiin tenojoen kalakannasta on todellinen mutta luontoa voidaan suojella muillakin tavoilla kuin viemällä saamelaisilta mahdollisuus harjoittaa perinteistä elinkeinoaan

voidaan myös todeta että vaatimus vakinaisesta asumisesta tenojoen alueella on erittäin ongelmallinen jotkut saamelaiset ovat saaneet kalastusoikeutensa esimerkiksi perintönä mutta he pystyvät asumaan tenojoen alueella vain osan vuodesta muun muassa perustuslakivaliokunta lausui tästä asiasta näin ottaen huomioon että kalastaminen kuuluu hyvin olennaisesti ja erottamattomasti perinteiseen saamelaiseen elämänmuotoon hallituksen esityksen saamelaistenkin kalastusta koskeva asuinpaikkaperusteinen rajaus estää muualla asuvia saamelaisia harjoittamasta kulttuuriaan tenojoella tavalla jota ei voida pitää ongelmattomana tämän vuoksi perustuslakivaliokunta katsoo että perustuslain

johtuvista syistä oikeus kalastaa tenojoella olisi pitänyt turvata ehdotettua laajemmin saamelaisille asuinpaikasta riippumatta ja kohdistaa kalastusrajoitukset voimakkaammin sellaiseen kalastukseen joka ei nauti perustuslain

mukaista suojaa perustuslakivaliokunta katsoo että maa ja metsätalousvaliokunnan on selvitettävä mahdollistaako kalastussäännön toisen ja neljännen pykälän sääntely esimerkiksi voimaansaattamislain yhdeksännen pykälän muuttamisen tavalla joka turvaisi saamelaisten oikeudet hallituksen ehdotusta paremmin jos saamelaisten oikeuksien parantaminen ei ole mahdollista voimaansaattamislain muutoksella perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä että sopimuksen hyväksymisestä huolimatta eduskunta velvoittaa lausumalla hallituksen jatkamaan neuvotteluita saamelaisten kulttuuriin liittyvän perinnekalastuksen turvaamiseksi arvoisa puhemies

asiantuntijat niin kuin totesin ovat painottaneet että

kohdistuvat voimakkaimmin juuri saamelaisten kalastuksen perinteisinä pidettäviin muotoihin

kiinteistönomistajien kiinteistönomistajien kalastusoikeutta ollaan ehdotuksella lisäämässä rajoitukset ovat siis näennäisesti yhdenvertaisia mutta tosiasiassa ne rajoittavat juuri saamelaisten kalastusoikeutta tämän lisäksi voidaan todeta että vaatimus vakinaisesta asumisesta tenojoella on erittäin ongelmallinen jotta perusoikeuksia voitaisiin rajoittaa tulee rajoitusten täyttää niin sanotut yleiset edellytykset ja näihin lukeutuu muun muassa suhteellisuusperiaate nyt ehdotettuja rajoituksia saamelaisten kalastusoikeuksiin ei voitane pitää suhteellisuusperiaatteen mukaisina ja näin ollen ehdotetut rajoitukset joka tapauksessa ovat muutoksia jotka koskevat perustuslakia perustuslain toisessa momentissa tarkoitetulla tavalla tästä johtuen esityksen hyväksyminen edellyttäisi vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä asiantuntijakuulemisessa perustuslakivaliokunnassa toki on myös esitetty että esityksen hyväksyminen ehdotetussa muodossa ei ainakaan ilman muuta olisi perusteltua kahden kolmasosankaan enemmistöllä perusteena on se että ehdotus liittyy merkittävällä tavalla perustuslakiin ja suomen kansainvälisiin velvoitteisiin joiden myötä saamelaisten asema alkuperäiskansana olisi edellyttänyt heidän kalastusoikeuksiensa erityisaseman turvaamista

ja äänin

todettiin että näin on elikkä esitys siitä että tämä vaatisi kaksi kolmasosaa meidän edustajien äänistä kaatui äänin perustuslakivaliokunnassa tämä on jotain mikä on minulle ainakin aivan ennennäkemätöntä ja hyvin harvinaista ja myöskin tietyllä tavalla surullista no joka tapauksessa niin perustuslakivaliokunta kuin maa ja metsätalousvaliokunta ovat todenneet että tenojoki sopimus loukkaa tietyllä tavalla saamelaisten oikeuksia mutta tästä huolimatta lakiehdotus nyt on etenemässä ja jos eduskunta nyt ensi viikolla hyväksyy tämän sopimuksen se on jälleen yksi naula saamelaisten arkkuun arvoisa puhemies ei ole vielä ainakaan minulle selvinnyt millä tavalla hallitus aikoo toteuttaa sen että neuvottelut jatkuvat norjan kanssa saamelaisten kulttuuriin liittyvän perinnekalastuksen turvaamiseksi niin kuin perustuslakivaliokunta edellytti tämä on edelleen auki oleva kysymys ruotsalainen eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä tätä sopimusta ja sen takia me olemme myös yhtyneet siihen eriävään mielipiteeseen ja siihen mitä maa ja metsätalousvaliokunnassa tästä edustaja wallin esitti eli että paketti hylättäisiin

arvoisa puhemies

on omat toivomukset intressit ja tavoitteet suomelle on tärkeää turvata paikallisten lähinnä saamelaisten perinteinen kulttuuriin perustuva lohen kalastaminen sekä matkailukalastus molemmat ovat utsjoen kunnalle elinehtoja norjalaisten intressit taas ovat merellä norjan puoleisissa sivujoissa sekä suomen rajan alapuolella olevassa kuudenkymmenen kilometrin jokiosuudessa suomen rajalla olevalla jokiosuudella suhteellisen pieni osuus norjan intresseistä lohen poikastuotantoalueesta sijaitsee kuitenkin kaksi kolmasosaa norjan puolella näin ollen me suomalaiset olemme tilanteessa jossa norja on sopimuspuolena niskan päällä ja olemme joutuneet tässä suomalaisina todella vaikeaan tilanteeseen neuvottelijoista myös utsjokelaiset ovat tunnustaneet että kalaston kuolevuutta on tarpeen vähentää ja he ovat siihen valmiita mutta neuvotteluita ei ole utsjokelaisten kertoman mukaan hoidettu asianmukaisesti myöskään tutkimustuloksiin joiden perusteella sopimus on tehty ei luoteta sopimuksen liitteenä

on useita kohtia jotka vievät pohjan pois koko sopimuksen hyväksyttävyydeltä jos toimitaan näin kalastussääntöjen mukaan kalaston kuolevuus vähenee huomattavasti enemmän kuin on tavoitteena jo viime syksynä tiedettiin suomen vaikea tilanne näissä rajajokineuvotteluissa myönteistä loppuvaiheen neuvotteluissa että syksyllä sopimukseen saatiin lisättyä että norjan puolella eli tenon suusta kuusikymmentä kilometriä ylöspäin määräykset eivät saa olla lievemmät kuin sopimuksessa eli rajajokiosuudella eli pikkusen saatiin siinä helpotusta

pidän erittäin tärkeänä että ensi kesänä saadaan käyttöön riittävän laajat jo etukäteen eri sopijapuolten tunnustamat tutkimusmenetelmät paljonko niitä lohia oikeasti siinä joessa kulkee vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioon saimme tätä varten lisättyä tenon kaikuluotainten käyttöönottoa varten neljäsataayhdeksänkymmentätuhatta euroa toivottavasti myös norjan valtio tekee vastaavan sijoituksen on myös tärkeää että nämä kaikuluotaimet otetaan suunnitelmallisesti käyttöön heti jäitten lähdettyä jotta niitä voidaan käyttää koko kesän lisäksi on näihin kaikuluotaimella saatuihin tuloksiin yhdistettävä muut käytössä olevat tutkimusmenetelmät jatkoa varten on erittäin tärkeää että lohien määrästä on olemassa luotettava tunnustettu tieto kaikki osapuolet tunnustavat että tämä on tilanne arvoisa puhemies mitkä sitten ovat tämän sopimuksen ongelmakohdat tiivistettynä pahimmat ongelmat ovat tenojoen kalastussäännön muutamissa yksityiskohdissa siis vain muutamassa yksityiskohdassa on ne mitkä ovat kaikkein pahimmat ne ne koskettavat juurikin pyyntivälineitä kalastuskautta ja kalastusaikoja paikallisille saamelaisille ongelma ovat verkko ja

osalta kalastusajat ja näiden välineiden käyttäminen ja sitten toinen on matkailijoiden osalta tämä kalastuslupien jako kalastuslupien jaosta meidän pitää muistaa se että esimerkiksi rantojen osalta on sovittu että myydään ensi kesänä yksitoistatuhatta lupavuorokautta ja nämä yksitoistatuhatta vuorokautta myydään niin että puolet on norjan puolella ja puolet suomen puolella ja sitten suomen puolelle sitten muistetaan että ne jaetaan viiteen eri vyöhykkeeseen siinä joella ja sitten jaetaan vielä yhdeksään eri ja sitten vielä muistetaan se että näistä kaikista suomen puolella myytävistä luvista pitää kolmasosa myydä mökkiläisille kuka pysyy laskuissa matkassa näin ollen minä toivonkin että me saisimme ensi kesänä sen laskentasysteemin edes jollakin tavalla kuntoon sillä tämä on todella hankala ja vaikea laskentakaavio mitä sitten on tehtävissä jos tämä sopimus hyväksytään ensi kesä on utsjoen kunnan osalta todella paha sillä ihme on jos vähäiset myynnissä olevat luvat saadaan ensi kesänä oikealla tavalla myyntiin ja toteutukseen erittäin sekavan byrokraattisen säännön vuoksi näin ollen myynnin kunnolliseen hoitamiseen on nyt tässä vaiheessa satsattava todella paljon että saadaan pelittämään nämä kuviot heti ensi kesänä on saatava kunnolla liikkeelle ensinnäkin jo aikaisemmin mainitsemani lohen määrän tutkiminen paljonko niitä on ja heti saatava liikkeelle se seuranta minkälaiset ovat sopimuksen vaikutukset meidän on saatava selville miten lupien myynti on alkanut toimimaan suomen ja norjan puolella onko näitä lupia saatu myytyä vai onko siinä tehtävä jotain muuta että luvat saataisiin hoidettua ja toiseksi kuinka paljon on vähentynyt kalaston kuolevuus paikallisten kalastajien osalta mitä olen keskustellut paikallisten kanssa niin heidän olettamansa on että se tulee olemaan sitä kolmeakymmentä prosenttia mikä on tavoitteena huomattavasti suurempi elikkä he eivät pysty niillä tavoitteiden mukaisilla esityksillä saamaan niitä lohia lähellekään niin paljon kuin on tavoitteena

kuinka paljon patopyynti on vähentynyt kuinka paljon tämä verkkokalastus on vähentynyt kaikki nämä ja sitten jos nämä systeemit eivät ole alkaneet toimimaan sillä tavalla kuin tässä sopimuksen tavoitteena on näihin ongelmiin on voitava puuttua jo ensi kesänä kauden kuluessa eli me emme saa odottaa liian kauan sitä koska meidän pitää auttaa niin että se kunta varmasti selviää ja sen alueen ihmiset selviävät tässä eteenpäin mahdollisimman pian meidän pitää pystyä siihen että voisimme ottaa käyttöön sopimuksen kuudennen artiklan kuudes artikla on otsikoitu mahdollisuus poiketa kalastussäännöstä koska kalastussäännöstä voi poiketa elikkä

kuudennen artiklan mukaan näistä säännöistä voi

poiketa voi poiketa jos ne koskevat kieltoa tai rajoitusta kalastaa tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla tai sitten voi poiketa jos ne koskevat kieltoa tai rajoitusta kalastaa tiettynä ajankohtana tai tai sitten jos on lupamääristä kyse eli olennaisissa kohdissa missä on ne ongelmat niistä voidaan poiketa sopimuksen seitsemäs artikla on kalastussäännön vaikutusten arviointi ja poikkeavia määräyksiä koskeva menettelytapa elikkä osapuolten yhteinen seuranta ja tutkimusryhmä sekä toimivaltaiset viranomaiset arvioivat kalastussäännön ja siihen mahdollisesti tehtyjen poikkeavien määräysten vaikutuksia parhaan lohikantojen tilasta ja kehityssuunnista käytettävissä olevan tiedon perusteella vuosittain kalastusoikeuden haltijat otetaan mukaan arviointityöhön toiseksi hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset arvioivat vuosittain tarvetta sopia kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä kuudennen artiklan mukaisesti arvoisa puhemies lopuksi vielä sen sanon että utsjokelaiset kokevat tulleensa petetyksi tämän sopimuksen neuvotteluissa meidän on kuultava heidän hätänsä meidän on löydettävä menettelykonstit miten me autamme heitä niitä ovat ensinnäkin ne toimenpiteet mitä minä äsken mainitsin ja toisena on se kalastuslain kymmenes pykälä jossa on tämä paikallisten maksuton oikeus kalastaa valtion virtavesillä ja kolmas asia on sitten se että kalastonkorvauslakiasia on hoidettava loppuun asianmukaisesti

arvoisa puhemies tenon uusi kalastussopimus suomen ja norjan välillä on harvinaisen hankala asia melkein tuntuu kuin joutuisi valitsemaan ruton ja koleran välillä samalla asia on hyvin tärkeä onhan tenossa atlantin suurin villilohikanta aluksi perusasia sellaista vaihtoehtoa ei käsittääkseni ole norja on ajanut nykyisen sopimuksen muuttamista jo yhdeksänkymmentä luvulla vuonna kaksituhattayksi neuvottelut päättyivät tuloksettomina ja nyt käsillä olevaa sopimusta neuvoteltaessa norjan neuvottelijat ovat tehneet selväksi että jos suomi ei sopimusta ratifioi norja niin että se raukeaa ennen kesän kaksituhattakahdeksantoista kalastuskautta mitä sopimuksettomasta tilasta sitten seuraisi ensinnäkin poistuisi mahdollisuus suomen ja norjan yhteisin toimin sopia toimista joilla turvataan tenon lohen ja muidenkin vaelluskalojen tulevaisuus suomi menettäisi puhevallan siihen mitä tapahtuu sillä kuudenkymmenen kilometrin jokiosuudella joka on kokonaan norjan puolella toiseksi kukaan suomalainen ei enää saisi kalastaa koko joen leveydeltä vaan ainoastaan pääuoman keskiviivan ja suomen puoleisen rannan välissä kolmanneksi perinnepyyntimuodoilla kuten padoilla ja ajoverkoilla ei enää voisi kalastaa koska niiden laillisuus tenossa perustuu vain suomen ja norjan sopimukseen sitten tästä sopimuksen päädilemmasta saamelaisista ja lohista ja ensin lohesta keskustelussa ja väittelyssä lohikannan tilasta on esitetty monenlaisia näkemyksiä pidän itse luotettavina tutkimustuloksia joiden mukaan lohikanta on heikentynyt ja kehittynyt hyvin toiseen suuntaan kuin muiden jäämereen laskevien norjan jokien lohikanta sama tulos on saatu hyvin monenlaisilla tutkimusmenetelmillä geenitutkimus on osoittanut että erityisen heikossa tilassa ovat yläjuoksun sivujokien lohet tämä johtuu kahdesta asiasta ensinnäkin siitä että yläjuoksun sivujokien lohet uivat pääuomassa pitemmän matkan ja joutuvat siten pitemmältä matkalta kalastukselle alttiiksi ja toiseksi siitä että kalastus pääuomassa on alkanut liian aikaisin jolloin se verottaa aikaisemmin kudulle nousevia yläjuoksun sivujokien lohia liian voimakkaasti kalaston tutkimusmenetelmiä on eri maissa kehitetty ja kehittyneet hyvin voimakkaasti niitä on eri puolilla maailmaa tarvittu kalakantojen tilan arviointiin ja elvyttämiseen niitä käytetään muun muassa itämeren eri jokien lohikantojen tilanteen arviointiin ja niiden avulla on onnistuttukin sopimaan toimista joilla on kalakantoja saatu elvytettyä muun muassa tornionjoen lohta

heikkenemässä ja sen elvyttämiseksi tarvitaan toimia korostan kuitenkin sitä ja samoin tekee myös maa ja metsätalousvaliokunta että sopimusta ja kalastussääntöä on varauduttava korjaamaan tulevaisuudessa jos toteutuu se mitä tavoittelemme eli lohikanta elpyy kalastusrajoituksia voidaan höllentää valiokunta edellyttääkin että ministeriö viimeistään kolmen vuoden kuluttua tarkastelee sopimuksen toimivuutta ja kalakannan kehityssuuntia ja samalla arvioi saamelaisten sekä muualla asuvien kalastusoikeuksien laajuutta

käsityksen joka saamelaisten keskuudessa tuntuu olevan yleinen että kyse on jälleen yhdestä askeleesta saamelaiskulttuurin alasajossa onhan saamelaisille lyöty märkä rätti vasten kasvoja kerta toisensa jälkeen ilon sopimus alkuperäiskansojen oikeuksista piti ratifioida mutta eipä ratifioitukaan tämän eduskunnan kaudella metsähallitus lain uudistuksessa sivuutettiin saamelaisten oikeudet ja näkemykset ja samoin tehtiin muutettaessa kaivoslain määräyksiä kullankaivuusta ei siis ole lainkaan yllättävää että saamelaisten keskuudessa koetaan tenon uusi kalastussopimus hyökkäykseksi saamelaiskulttuuria vastaan etenkin kun saamelaisia on neuvottelujen kuluessa kuluessa kuultu puutteellisesti saamelaiskulttuurin ylläpitämisen kannalta on tärkeää että myös muualla asuvat saamelaiset voivat osallistua perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen myös kalastukseen perustuslakivaliokuntakin on todennut kalastussopimuksen ongelmalliseksi juuri tältä kannalta jatkossa saamelaisten oikeus harjoittaa perinteisiä kalastusmuotoja riippuu asuinpaikkakunnasta mutta perustuslaki ei kuitenkaan sido toisiinsa asuinpaikkaa ja oikeutta harjoittaa omaa kulttuuriaan

ei ole julkinen ja siihen hakeutuminen on vapaaehtoista vihreät tulevat lain toisessa käsittelyssä ehdottamaan lausumaa joka valiokunnan mietintöä paremmin turvaisi saamelaisten oikeudet ja sen että oikeus kieleen ja oman kulttuurin harjoittamiseen ei perustuslain mukaan ole sidottu asuinpaikkaan muualla saamelaisten oikeuksien toteuttamista on on hankaloittanut sekin että norja on suhtautunut kielteisesti muualla asuvien kalastusoikeuksiin norjassahan kalastusoikeus on sidottu jokivarren tilalla asumiseen ja heinäntekoon alle kahden kilometrin päässä joen rannasta

oikeutettujen rajaamisen pohjana voitaisiin käyttää sitä että muualla asuvista perintönä kalastusoikeuden saaneista käytännössä suurin osa on saamelaisia kun saamelaiskäräjien vaaliluetteloa ilmeisesti ei voida käyttää rajausperusteena tällä tavalla oikeus perinnekalastusmenetelmiin voitaisiin palauttaa myös tenon alueen ulkopuolella asuville saamelaisille tämä voidaan tehdä samassa yhteydessä kun muutenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta sen toimivuutta tullaan tarkastelemaan arvoisa puhemies pidän hyvin tärkeänä valiokunnan esittämää muutosta kalastussopimuksen voimaansaattamislain toiseen pykälään muutetussa pykälässä todetaan että maa maa ja metsätalousministeriön tulee suomen ja norjan välisissä jatkoneuvotteluissa noudattaa saamelaiskäräjälain mukaista neuvotteluvelvoitetta saamelaisia ei siis jatkoneuvotteluissa jatkoaskelia otettaessa saa sivuuttaa lopuksi mielestäni suomen lapissa on syytä tehostaa myös kalastuksenvalvontaa olen olen mieheni kanssa useana kesänä vaeltanut sekä norjan puolella että suomen lapissa ja huomannut että norjan puolella kalastusta valvotaan huomattavasti tiukemmin norjassa esimerkiksi ei saa kalastuslupaa ellei ole esittää todistusta kalastusvälineiden desinfioinnista suomen puolella kalastusvälineiden desinfiointi eli lohiloisen leviämisen estäminen jää kunkin kalastajan omantunnon varaan myös se että kalastava retkeilijä kohtaa kalastuksenvalvojan on norjan puolella hyvin paljon todennäköisempää kuin suomen puolella

arvoisa puhemies kysymyksessä tenojoki sopimuksesta kohtaavat useat keskenään ristiriitaiset intressit uskoakseni lähtökohta on kaikilla samankaltainen tenon heikentyneet lohikannat halutaan turvata ja niitä pitää parantaa sopimuksesta on neuvoteltu varsin pitkään norjan kanssa sopimusneuvottelut ovat venyneet ja suomalaiset ovat käyttäneet myös korkean tason poliittista diplomatiaa sopimuksen saattamiseksi paremmin meitä tyydyttävälle raiteelle valitettavasti se ei ole onnistunut norja on asiassa vankkumaton suomi on norjaan katsottuna tässä heikommassa lähtökohdassa samoin kuin tenon yläjuoksun latvat ovat olleet toistaiseksi heikommassa asemassa kuin alajuoksu julkisuudessa keskustelu on kilpistynyt saamelaisten oikeuksista kuinka erilaiset perustuslailliset oikeudet sekä ympäristöllinen kestävyys saavutetaan nämä asiat törmäävät nyt nuottakalastus tulee loppumaan tenolla rajoituksia tulee myös muihin perinnepyynnin muotoihin mutta ne säilyvät rajoitukset ovat saamelaisille erittäin raskaita tämä sopimus on vaikea ei vain saamelaisten perinneoikeuksien turvaamisen kannalta mutta myös utsjoen kunnan kannalta utsjoen kunnan taloudelle matkailuelinkeino on erittäin merkittävä kasvavan matkailupotentiaalin kannalta sopimus herättääkin varsin paljon huolia täytyy toki tunnustaa että kaikilla matkailuyrittäjillä sen kalastusmatkailun osuus ei ole suuren suuri mutta se on erittäin merkittävä tietyille yrittäjille ja etenkin pienemmille yrityksille jotka toimivat vain sesonkiluontoisesti tämä on kohtalokaskin kysymys erittäin iso asia sopimuksen kannalta on myös muualla asuvien saamelaisten oikeus kalastaa tenolla perinteisen ketjun kautta saamelaisuuden kautta periytyvillä oikeuksilla sopimuksen myötä tämä ei olisi enää mahdollista se on erittäin valitettavaa ja kuten maa ja metsätalousvaliokunta sekä perustuslakivaliokunta toteavat sillä on selkeitä vaikutuksia myös saamelaisen kulttuurin selviytymiselle kuitenkin kaikista suurin uhka saamelaiselle kulttuurille on nähdäkseni paitsi se että lohi katoaa itse asiassa se että saamelaisia muuttaa jatkuvasti kotiseuduiltaan pois elämisen edellytysten säilyttäminen saamelaisalueella on kaikista suurin asia niin kulttuurin kielen elinkeinojen kuin perinteiden säilyttämiseksi ne eivät säily samalla tavalla saamelaisalueen ulkopuolella joten kysymys tenojoki sopimuksesta on laajempi kuinka turvaamme euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan elämisen edellytykset nimenomaan heidän omalla kotiseudullaan saamelaisalueella pidän erittäin tärkeänä ja välttämättömänä että eduskunta tulee jättämään sopimukseen lausumia joiden mukaan saamelaisten kanssa täytyy jatkaa neuvotteluita alkuperäiskulttuurin vahvistamiseksi ja myös sopimuksen seurannan takia jos kalakannat elpyvät aikaisemmin täytyy ensi tilassa pystyä tarkastelemaan ja muuttamaan niitä ongelmia joita sopimus nyt jättää

jos tämä sopimus hyväksytään meidän on autettava että että ministeriössä vai missä se onkin päätettäisiin heti miten

sopimus saadaan käytännössä toimimaan ensinnäkin meidän on varmistettava että siihen tulee resurssit lupien myynnin hoitamiseen venerekisterien hoitamiseen paikallisten ohjaamiseen toiseksi varmistettava että tutkimustyö saadaan toimimaan elikkä ne uudet kaikuluotaimet saadaan heti toimintaan meidän on saatava tutkimusten yhteensovittaminen toimimaan kunnolla hyvin pikaisesti kolmanneksi meidän on sääntöjen ja vaikutusten arviointi saatava heti toimimaan ja liikkeelle niin että jos kesällä jo näyttää siltä että hommat eivät pelitä niin saadaan korjattua tilannetta sopimuksen kuudennen artiklan mukaisesti meidän on pyrittävä muuttamaan näitä eri kohtia neljänneksi kalastuskorvauslain loppuunsaattaminen pitää hoitaa viidenneksi kalastuslain kymmenes pykälä pitää saada muutettua kuudenneksi ennen kaikkea

tulee auttaa tämän sopimuksen aiheuttamista vaikutuksista selviämiseen eli töitä on tehtävä tätä sopimusta ei saa vain jättää yksinään niin että se on hyväksytty vaan todellakin on autettava että nämä kaikki olennaiset asiat saadaan seurattua ja päästään eteenpäin tämän homman kanssa sillä todellakin tämä on sen verran iso ja merkittävä asia utsjoen kunnalle että meidän on otettava tämä asia tosissamme

lyhyesti tästä ympäristösuojelulain muuttamisesta on todella mukavaa että me me olemme saaneet tämän byrokratianpurkamisasian näin hyvin liikkeelle tässä on taas hyvä esimerkki siitä millä tavalla saadaan olennaisia vaikkakin pieniä muutoksia aikaan mutta tämä auttaa käytäntöä ja ympäristölupamenettelyä niin ettei ole turhia lupa asioita ja että saamme esimerkiksi tiettyjä maatalouspuolen rakennuttamisasioita liikkeelle ja tiettyjä yritystoimintojen kuvioita toimimaan ilman ylimääräisiä hidasteita

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia ensin päätetään liikenne ja

pöytäkirjan liitteistä ja sitten toisessa käsittelyssä

neljästoista asia ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä